arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi pahoittelen jo etukäteen meillä jatkuu talouspoliittinen valiokunta kello neljätoista kolmekymmentä en voi jäädä keskusteluun mutta esittelen tämän lain yhtä kaikki eli esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tullilaki joka korvaisi nykyisen tullilain ehdotetulla lailla annettaisiin euroopan unionin tullikoodeksia koskevaa asetusta täydentävät kansalliset säännökset

loppuun mennessä ja tavoitteena on vähentää yrityksille aiheutuvia kustannuksia ja yhteiskunnalle aiheutuvia riskejä uusi tullilaki sisältää muun muassa seuraavat muutokset yksi tullilakiin ehdotetaan saatavien kuittaamista koskevia säännöksiä tulli on tähän saakka toimittanut kuittaukset siviilioikeudellisen sääntelyn nojalla kaksi laajasta tullitoimintaan liittyvien tietojen salassapidon erityissääntelystä luovuttaisiin sovellettaisiin siis julkisuuslakia ja eun tullilainsäädännön säännöksiä kolme jos tullivelka on syntynyt sellaisen teon tuloksena joka sen suorittamishetkellä olisi voinut johtaa rikosoikeudenkäyntiin se voitaisiin normaalin kolmen vuoden vanhentumisajasta poiketen kantaa viiden vuoden kuluessa tullivelan syntymisestä neljä tullien perintäkeinoista esitetään veronkantolain säännöksiä vastaavaa sääntelyä perintäminimiksi ehdotetaan säädettäväksi kymmenen euroa viisi hallinnollisten seuraamusten eli tullinkorotuksen ja virhemaksun minimimääriä nostettaisiin kymmenestä eurosta viiteenkymmeneen euroon ja virhemaksun enimmäismäärää esitetään yhdenmukaistettavaksi valmistusverotuslain kanssa tietyissä tilanteissa viiteentoistatuhanteen euroon kuusi tullin antamasta virka avusta samoin kuin sen mahdollisuudesta saada virka apua esitetään nimenomaisia säännöksiä seitsemän tullille esitetään oikeutta ottaa tullitarkastusten yhteydessä havaittu alkoholilain vastaisesti hallussa pidetty alkoholi pois siis esimerkiksi alaikäisiltä ja lopuksi lisäksi jatkossa tullin tulisi maksaa sen käytössä liikennepaikoilla olevista valvontatiloista käypä korvaus liikennepaikan haltijalle tämä lisää tullin toimintakuluja mutta esimerkiksi satamat saavat korvaukset tarjoamiensa tarjoamiensa valvontatilojen käytöstä ja nykyiset hallinnollista taakkaa aiheuttavat neuvottelut aiheesta poistuvat yksiselitteisen lainsäädännön avulla tässä rouva puhemies karkeasti hallituksen esitys tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

arvoisa rouva puhemies tulli tekee arvokasta työtä tavaroiden tullaamisessa ja rikostorjunnassa joka vuosi tulli pystyy tulouttamaan valtion kassaan merkittäviä rahavirtoja mediasta kun viime aikoina on seurannut sen lisäksi että toimin myös hallintovaliokunnan jäsenenä median kautta on tullut kuva siitä että tullin johdon ympärillä on jatkuvasti erilaisia epäilyjä ja kiehuntaa vaikka ministeri tässä joutui poistumaan niin kysyn kumminkin hallitukselta ja ministeriltä ovatko ministeri ja hallitus kiinnittäneet näihin samoihin ongelmiin huomiota ja mihinkä toimiin hallitus on ryhtynyt asian korjaamiseksi ja työrauhan palauttamiseksi tullin henkilöstölle

arvoisa puhemies tämä tullilain muutos kaiken on varmaan varmaan tarpeen samalla pystytään pystytään myös hiukan tätä pirstaleista lainsäädäntöä yhdistämään mutta aivan samoin kuin edustaja kari tässä täytyy täytyy todella todella ihmetellä mitä kaikkea tullissa nyt tänä päivänä oikein oikein tapahtuu siellä on menossa veto hanke tullin toimintaa kaiken kaikkiaan pyritään tehostamaan monella eri eri tavalla mutta noin julkikuvan perusteella näyttää näyttää siltä että samaan aikaan pääjohtajaan erittäin kova talon sisäinen paine korostan että julkikuvan perusteella edustaja karin esittämät kysymykset ovat erittäin tarpeellisia luulen että tämän lakimuutoksen käsittelyn yhteydessä eduskunnassa ja valiokunnassa on tähän syytä paneutua samoin kuin myös siihen onko itse asiassa tänä päivänä ja tulevaisuudessa valtiovarainministeriö sittenkään se oikea ministeriö jonka ministeriö jonka alaisuudessa tulli toimii vai olisiko syytä arvioida tätä tätä suhdetta uudella tavalla
arvoisa rouva puhemies tullista on hyvä keskustella hieman laajemminkin tässä kohden on yksi merkittävä määrärahakysymys joka on kaksi pilkku yhdeksän miljoonaa joka tulee lisäkustannuksena tullille tilojen vuokrista tästä eteenpäin ja kun me täällä joulun alla keskustelimme tullin resursseista liittyen harmaan talouden ennaltaehkäisyyn ja valvontaan niin tiedetään nettikaupan tuomat haasteet jotka lisäävät tullin tehtäväkenttää nyt tästä turvapaikanhakija ja ja maahanmuuttotilanteesta johtuen on tullille tullut lisää tehtäviä ja kuitenkin tullin resurssit ovat aika pienet ja jopa leikkausten sen takia kysymys valtiovarainministerille olisi ollut tietenkin se että kai toivottavasti nyt jo heti ensi viikon lisäbudjetissa tulevat mukaan nämä tullin resurssit jotka tähän lakiin on jo kirjoitettu kun tullaan lisäämään tullin kustannuksia sitten toinen kysymys edustaja korhosen lisäksi on tämä kysymys tullin ja verohallinnon työnjaosta jota on jo myöskin suunniteltu ja siitä on ollut työryhmän kannanotto jo pidemmältä ajalta mikä on se tulevaisuus mitä kautta nämä veroluonteiset maksut ja verot sitten kerätään tulevaisuudessa siirtyykö kaikki tänne vmn veropuolelle vai kerääkö tulli yhä edelleen ja sitten tämä toinen kysymys on tästä onko tulli oikeassa paikassa vmssä vai tulisiko sen olla siellä smn puolella missä ovat tällä hetkellä poliisi ja raja joitten kanssa tulli kiinteästi toimii olisiko se tulevaisuudessa parempi paikka

täällä on käyty keskustelua tullin hallinnollisesta asemasta ja viime vaalikaudella puolen vuoden ajan itse tilapäisesti vastasin sekä sisäministeriön että sitten tullin toiminnasta siinä yhteydessä kyllä totesin sen ja olen yhä vakuuttuneempi siitä että varsinkin rikostorjunnan ja rikostutkinnan osalta jotka ovat hyvin merkittävä osa tullin toimintaa henkilöstön osalta kaikkein merkittävin olisi saatavissa kyllä merkittävää synergiaetua mikäli nämä kaikki sisäisen turvallisuuden toimijat olisivat saman hallinnon alaisuudessa tällä hetkellä valitettavasti tehdään päällekkäistä työtä päällekkäistä tutkintaa ja välillä tullin ja poliisin toiminta kilpailevat keskenään ja aika hankalaa on on käytännössä saada

näitä säännöksiähän on pyritty yhdenmukaistamaan nyt tästä laista otan vain tämän yhden yksityiskohdan esiin mikä on mielestäni erittäin järkevä ja kannatettava tässähän ehdotetaan tullille toimivaltuuksia niin että tullitarkastuksen yhteydessä olisi valtuus ottaa pois alkoholi jonka hallussapito on kielletty esimerkiksi alaikäiseltä tavattaessa alkoholi pois poliisilla tällaiset toimivaltuudet nyt sitten tämä uusi toimivaltuus koskisi myös tullia tämä on mielestäni mielekäs muutos sitten tässä on toisaalta myös näitä erilaisia korotuksia sakkoihin ja maksuihin jotka ovat melkoisen suuria niihin myös haluaisin kiinnittää huomion tässä keskustelussa

arvoisa rouva puhemies pyysin puheenvuoroa kun kuulin edustaja korhosen nostavan esille omaan rakentavaan tapaansa tullin hallinnointiasian minusta se on sellainen asia että siihen siihen tulisi kyllä paneutua jatkossa entistä enemmän silloin jos nähdään että joku toimintatapa parantaisi tuottavuutta ja tehokkuutta ja toisi säästöjäkin niin siihen on syytä syytä mennä totta kai valtiovarainministeriöllä on kohtalonyhteys verotuksen kautta sitten tulliin mutta joka tapauksessa tämä on selvittämisen arvoinen asia
arvoisa puhemies ministeri stubb esitellessään tätä lainsäädäntöä totesi että pienin takaisin perittävä summa on kymmenen euroa huomioni tähän summaan sen takia että kannattaa kyllä valiokuntakäsittelyssä selvittää mitkä ovat ne takaisinperinnän kustannukset hyvin helposti käy niin että takaisin perittävä kymmenen euroa on pienempi kuin se mitä siitä aiheutuvat kustannukset käytännössä olisivat sen takia haluan kiinnittää tähän asiaan huomiota minä tiedän taas muiden lakien kohdalla kun näitä on

arvoisa rouva puhemies tämä uudistus on varmasti tervetullut kun tässä

on puhuttu niihin asioihin on helppo yhtyä ja varmasti myös siihen että tullin resurssien pitäisi olla sellaisella tasolla että pystyttäisiin paremmin pysäyttämään muun muassa väärennökset lääkkeissä tietysti huumeet omana osana mutta myös valtava määrä erilaista teknistä esineistöä laitteistoa tulee väärennettyinä arviolta vain kaksi viiva kolme prosenttia maailmanlaajuisesti väärennetyistä lähetyksistä lähetyksistä saadaan pysäytettyä ja ja on arvioitu että jopa kymmenen prosenttia autojen varaosabisneksestä on erilaisia tuoteväärennöksiä silloin se on kyllä meidän kaikkien etu että tulli on toimiva niin meillä suomessa kuin kuin

maailmanlaajuisestikin tietysti hivenen huolissani olen siitä että kun vielä kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattayksitoista suomen tulli pysäytti tuoteväärennöksiä yli viisisataaviisikymmentätuhatta niin nyt tämä on pudonnut merkittävästi enää alle viidesosaan

arvoisa rouva puhemies ilolla tervehdin tässä edustaja korhosen ja edustaja räsäsen puheenvuoroja kyllä on äärettömän tärkeä huomata se että tulli on osa meidän sisäisen turvallisuuden järjestelmäämme ja olisi varmasti tarpeellista nyt aivan avoimesti pohtia sitä onko tarkoituksenmukaista että se todella toimii siellä valtiovarainministeriön alaisuudessa vai tulisiko tullihallinto sitten siirtää sisäministeriön alaisuuteen ja minkälaisia säästöjä ja hyötyjä tästä sitten kyettäisiin saamaan aikaiseksi erityisen tärkeää tämä on tässä tilanteessa kun meidän sisäisen turvallisuutemme resurssit on venytetty äärettömän kapealle ne ovat todella kapeat ja mikäli tullimiehiä voitaisiin tehokkaammin hyödyntää esimerkiksi syrjäseuduilla myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehtävissä eikä pelkästään ptr yhteistyön kautta se varmasti palvelisi kokonaisuutena isänmaan etua myös itse koen kyllä vaikeaksi ja hivenen ongelmalliseksi että nyt ulospäin ainakin näyttää että siellä tullin työskentelyilmapiirissä kaikki ole aivan aivan kohdillaan niin että varmasti tähänkin asiaan on syytä paneutua

arvoisa rouva puhemies entinen sisäministeri edustaja räsänen nosti esiin myös tarpeen selvittää tullin tehtäviä rikostorjuntaan liittyen ja niin edelleen en ota kantaa tähän tehtävien uudelleenjärjestämisen tarpeeseen tai sisältöön mutta otan kantaa siihen että ptr yhteistyö poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen tekemä yhteistyö on on merkittävä osa suomalaista rikostorjuntaa ja nyt tällä hetkellä parhaillaan virkamiestyönä tehdään sisäisen turvallisuuden selontekoa josta puuttuu kokonaisuus nimeltä tulli yksi osa tästä kolmen kirjaimen nimiyhdistelmästä joka on niin kuin sanoin merkittävä osa meidän rikostorjuntaamme poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyö minä pidän tätä henkilökohtaisesti isona puutteena selonteko pitäisi antaa eduskunnalle ilmeisesti joidenkin viikkojen sisään ja ja meillä ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia nyt arvioida niitä edustaja räsäsenkin esiin nostamia tullin tehtäviä koska tämä osa tulee selonteosta puuttumaan
arvoisa rouva puhemies puutun tullin tehtäviin harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa tullilla on ollut merkittävä tehtävä tällä alueella ja jos tullin roolia vertaa esimerkiksi verohallinnon rooliin niin tulli poikkeaa siinä mielessä että tullilla on mahdollisuus myöskin tutkia elikkä sillä on rikostutkintamahdollisuus ja sinne on kertynyt paljon osaamista harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa ja sen tutkinnassa ja nyt tapahtuu näille roolimalleille se että tullin rooli veronkerääjänä tulee pienenemään mutta kannan huolta siitä että se osaaminen ja kokemus jota tulliin on muodostunut nimenomaan harmaan talouden torjuntatyössä talousrikollisuuden torjuntatyössä ja näiden rikosten tutkintatyössä pitää pystyä hyödyntämään tässä yhteiskunnassa jossain muodossa niin ettei se valu hukkaan
arvoisa puhemies olen hyvin samaa mieltä siitä mitä edustaja uotila tässä viimeksi otti esille tullin merkityksestä rikostorjunnassa ja nimenomaan näissä veroasioissa monesti sitten tässä keskustelussa unohtuu myös se että tulli on ollut perinteisesti keskeinen veronkantaja ei hoitanut vain tullivalvontaa vaan myös sitä veronkantoa joka on liittynyt keskeisesti myös tavaran kulkuun se on ollut erittäin tehokasta ja luotettavaa ja tämä ei saisi unohtua

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa puhemies lakiesityksen tavoitteena on edistää sijoittajasuojaa sijoitusrahastomarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja vakautta esitykseen sisältyy sääntelyä koskien finanssilaitosten palkitsemiskäytäntöjä esitys on sinänsä teknistä direktiivin toimeenpanoa mutta aihe on tärkeä pankkien ja finanssialan yritysten palkitsemisperiaatteet ovat nousseet kriittisen keskustelun kohteeksi finanssikriisin myötä riskinottoon kannustavat ja lyhyen tähtäyksen voittoa painottavat palkitsemisperiaatteet ovat olleet aiheuttamassa vuonna kaksituhattaseitsemän alkanutta kansainvälistä talous finanssikriisiä finanssikriisin taustalla oli yritysten vääristynyttä palkkiopolitiikkaa jossa finanssialan työntekijöitä kannustettiin palkkiojärjestelmillä ottamaan ylisuuria riskejä henkilökohtaisten palkkioiden toivossa henkilöstöä kannustettiin keinottelemaan muiden rahoilla ilman henkilökohtaista riskiä tämäntyyppinen palkitsemispolitiikka johti ylimitoitettuun riskinottoon koko finanssijärjestelmän epävakauteen mikä johti finanssikriisiin ongelma ja epäterveet palkitsemiskäytännöt eivät ehkä niinkään ole suomen ongelma mutta suuri ongelma eussa ja globaalisti esitys on oikeasuuntainen mutta se ei yksin ratkaise ongelmia tärkeää on myös se että valvontatehtävää hoidetaan tarkasti ja ja tiukasti me emme saa unohtaa finanssikriisin opetuksia me emme enää koskaan halua nähdä uutta finanssikriisiä enää koskaan ei saa toistua tilanne jossa finanssipelureiden ahneus heiluttaa koko maailmantaloutta ja ja syyttömien ihmisten elämää arvoisa puhemies julkisuudessa olevien tietojen ja arvioiden mukaan jopa entistä isompi finanssiromahdus saattaa vielä olla edessä finanssikriisiin johtaneita epäterveitä kannusteita palkkioita ja toimintakulttuuria esiintyy maailmalla yhä valitettavasti mutta onneksi siihen nyt osaltaan tälläkin esityksellä ja direktiiveillä puututaan

viime kaudella tuolla euroopan parlamentissa käsiteltyjä ja hyväksyttyjä ja nyt on kysymys niitten toimeenpanosta kahdeksastoista kolmatta kaksituhattakuusitoista mennessä monet näistä muutoksista ovat todellakin hyviä ja tiukentavat otetta sijoitusrahastoista ja edistävät sijoittajan suojaa ja toisaalta markkinoitten läpinäkyvyyttä kertaluontoisia kustannuksia aiheutuu säilytysyhteisönä toimiville noin suurin piirtein kymmenelle pankille tietojärjestelmien uusimisesta nämä kasvaneet vaatimukset saattavat myös jonkun verran lisätä henkilöstötarvetta mutta kokonaisuutena voi sanoa että nämä muutokset ennen kaikkea vaikuttavat myönteisesti sijoitusrahastomarkkinoihin suomessa kotitalouksien osuus suoraan ja välillisesti on ehkä noin vajaa neljäkymmentä prosenttia suomalaisista sijoitusrahasto osuuksista silloin kun katsotaan tätä asiaa piensijoittajan näkökulmasta niin on todella hyvä että näissä tiukentuneissa vaatimuksissa on mukana muun muassa palkitsemisjärjestelmä josta pitää antaa yksityiskohtaisia tietoja rahastoesitteissä ja avaintietoesitteessä ja myöskin ilmoittaa palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä vuosikertomuksessa aivan niin kuin edustaja sarkkinen tuossa totesi niin

arvoisa puhemies on hyvä että sijoitusrahastojen toimintaa ja toimiluvan ehtoja täsmennetään ja tarkennetaan sijoitustuotteet ovat tätä nykyä niin monimutkaisia että niiden valvonta on välttämätöntä jos halutaan välttää uusi finanssikriisi on myös olennaista keskeisen olennaista rajata alan palkkoja palkkioita ja bonuksia sillä palkitsemisjärjestelmä edelleen kannustaa väärään riskinottoon jossa markkinatalouden perussäännöstä poiketen riski ja vastuu eivät liity toisiinsa se mihin tämä lainsäädäntö ei puutu vakuutusyhtiöiden sijoitustuotteet jotka ovat rahastosijoitusten kaltaisia mutta ovat lakien jälkeenjääneisyyden takia jääneet verotuksen ulkopuolelle sijoitusvakuutukset ovat ruotsissa hyvin kevyen omaisuusverotuksen piirissä ja samaa olemme esittäneet sdpn vaihtoehtobudjetissa tuotto olisi yli sata mil joonaa euroa vuodessa oma lukunsa ovat kapitalisaatiosopimukset eli vakuutuskuoret jotka ovat vakuutuksia vain nimellisesti ketään tai ei tosiasiallisesti vakuuteta niitä markkinoidaan avoimesti sillä että kaupat kuoren sisällä ovat verovapaita yksityishenkilöiden kapitalisaatio sopimusten arvo on moninkertaistunut muutamassa vuodessa jo yhdeksään miljardiin euroon nämä yksityissopimukset ovat varakkaiden henkilöiden suuressa suosiossa koska ne eivät ole julkisia riski on kuitenkin merkittävä koska nämä niin sanotut vakuutukset eivät kuulu finanssivalvonnan piiriin sijoitustuotteiden välinen verokohtelu ei siis ole neutraalia odotamme hallitukselta toimia jotta myös sijoitusvakuutukset mukaan lukien kapitalisaatiosopimukset tulisivat valvonnan ja verotuksen piiriin

rouva puhemies kyllä mielestäni noita äskeisiä edustaja harakan viisaita sanoja kannattaa hallituksen kuunnella nimittäin kaiken kaikkiaanhan meillä finanssisektori on hyvin aliverotettu ja tässä tilanteessa olisi varmasti syytä etsiä niitä keinoja millä myös tämä sektori saadaan yhteisten talkoiden piiriin mutta puhemies haluan tässä yhteydessä ottaa esiin ihan ajankohtaisen huolen joka liittyy tietenkin tähän nordean yhtiöjärjestelyyn ja siihen että siitä on tulossa sivuliike

silloin tietenkin vaikuttaa koko finanssivalvonnan resursseihin suorittaa hyvin tärkeää valvontatehtäväänsä tämä on iso huoli tämä ei ole todellakaan aiheeton huoli on tietenkin tämän myötä suuri riski että tämän valvonnan mahdollisuudet heikkenevät ja siihen meillä ei tietenkään tänä päivänä pitäisi missään nimessä olla varaa koska tiedämme finanssivalvonnan tärkeyden minua kiinnostaisi nyt tietää mitä hallitus aikoo tehdä tälle resurssikysymykselle joka meillä on eittämättä edessämme edessämme tämän tulevan kehityksen myötä

arvoisa arvoisa rouva puhemies edustaja viitanen otti tässä erittäin tärkeän asian esiin ja on tietysti nyt sääli että meillä ei ole täällä hallituksen puolelta yhtään ministeriä tätä debattia käymässä olisi hyvä että tähän saataisiin tarkennus onko tämä huomioitu ja mitä tälle aiotaan tehdä mutta nyt kun on tällainen tilanne arvoisa puhemies tämän asian keskustelun yhteydessä on myös laajemmin syytä nostaa esiin todella edustaja harakan esiin nostama eri sijoitustuotteiden neutraliteetti todella on niin että sdphän esitti omassa että pikkiriikkinen vero näille sijoitusvakuutuksille toisi valtion kassaan jopa yli sata miljoonaa euroa nyt kun olen huomannut että hallitus on aika eripuraisena valmistautumassa kehysriiheen ja kun huomaan että täällä on hallituspuolueen ryhmäpuheenjohtaja paikalla haluaisin kysyä onko hallitus harkinnut sitä että tulojahan voi kerätä niin etteivät ne suoraan pieni ja keskituloisten ostovoimaan vaikuta esimerkiksi tällä sdpn esityksellä onko hallitus valmis harkitsemaan näitä tulevassa kehysriihessä

arvoisa puhemies edustaja viitanen nosti esille tärkeän ja ajankohtaisen asian tästä nordean mahdollisesta tämä ei ole tosiaankaan mikään pieni asia meidän pankkisektorimme on sillä tavalla keskittynyt että mikäli tämä sivuliikemuutos tapahtuu niin finanssivalvonnan resursseista iso osa lähtee pois ja herää kysymys tarvitseeko finanssivalvontaa sitten resursoida valtion toimesta jotta se kykenee valvontatehtävän

arvoisa puhemies toivon todella että vaikka nyt täällä ei ole hallituksen ministereitä paikalla niin saamme vastauksen tähän resurssikysymykseen koska tämä on äärimmäisen tärkeä kriittinen kysymys senkin suhteen miten pystymme sitten varmistamaan sen että finanssisektorimme toimii asianmukaisella tavalla ja sillä sektorilla olevia riskejä vältetään mutta kyllä puhemies täällä edustaja lindtman nosti tärkeän kysymyksen tulevaa kehysriihtä ajatellen ja kun me olemme viime viikonloppuna seuranneet hallituspuolueiden keskustelua siitä miten näitä rahoituskysymyksiä hoidetaan

edustaja satonen täällä kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajana vastaamassa tähän edustaja lindtmanin olennaiseen kysymykseen mutta hän nyt taisi salista poistua toivon että täällä muuten voitaisiin ottaa kantaa siihen voisitteko tarttua näihin sdpn vaihtoehtobudjetin esittämiin erilaisiin avauksiin siitä kuinka saisimme finanssisektoria lisää mukaan talkoisiin tai miten näitä kapitaalisaatiosopimuksia tulevaisuudessa verotetaan koska nyt jos koskaan meidän on etsittävä uusia reiluja rahoituskeinoja

edustaja viitanen ansiokkaasti tässä haastoi siihen että pitäisi arvioida näitä hallituksen tekemiä toimia sitä sitä vasten että demarit ovat tehneet tämän vaihtoehtobudjetin miten sitä nyt oikein kommentoisi kun teillä oli siellä muistan ulkoa sen tämä sitran taseen tyhjentäminen ja suomen pankin rahojen siirtäminen valtion haltuun

en nyt osaa sanoa mikä näistä on se paras keino siitä että hallituksessa on erilaisia ajatuksia hallitusohjelmaa noudatetaan se on selvä asia siitä ei liene kenelläkään epäselvää se että edelliset neljä vuotta menivät niin sanotusti peukaloita pyöritellessä on kieltämättä aiheuttanut hieman vatsanpuruja olemassa olevan talouspolitiikan noudattamiselle mutta ei saa mennä siihenkään että alamme tuijottaa taaksepäin ja ihmetellä mitä siellä oikeastaan tapahtui selän takana koska maailma on edessä niihin kriiseihin ja niihin tilanteisiin mitä meillä nyt on pitää reagoida hallitus varmaan omassa budjettikehysriihessään

arvoisa puhemies vielä viime viikolla vai oliko toissa viikolla pääministeri sanoi täällä että valtion omaisuuden pitää olla aktiivista että ei muuta hoskonen kuin taseet töihin tässä on sdpn esitys hallitus on pyytänyt nimenomaan vaihtoehtoja oppositiolta ja kun puhutaan tästä hallitusohjelmasta niin edustaja hoskonen minusta keskustan varapuhemies pekkarinen käytti erittäin arvokkaan puheenvuoron siitä onko hallitusohjelma nyt muutoksen tarpeessa onko se jäänyt ajastaan jälkeen ja näyttää siltä että on koska hallitus on ajautumassa lisäleikkauksiin me olemme aivan vakavalla mielellä tehneet esityksen ja nyt sanon yhden konkreettisen esityksen laitetaan esimerkiksi pienen pieni vero näille sijoitusvakuutuksille missä olisi myös se hyöty niin kuin edustaja harakka sanoi että se toisi eri sijoitusmuotoja lähemmäksi toisiaan samalle viivalle miksi verottajan pitää tukea toisia muotoja mutta ei tässä olisi teille nyt valmis vaihtoehto tällä voisitte perua esimerkiksi näitä asiakasmaksujen korotuksia tai vaikkapa ottaa vähemmän velkaa kokoomus on yhdeksänkymmentäyhdeksän miljardia ottanut vuodesta

rouva puhemies sitä minäkin olisin korostanut että kyllähän se taseet töihin on on ollut täällä vaatimus muun muassa keskustalla viime kaudella kovaan ääneen ja nyt kun niitä halutaan laittaa töihin muun muassa siten että voisimme investoida homekoulujen korjauksiin ja tällaisiin tärkeisiin asioihin niin mielestäni nämä ovat hyviä avauksia ja niihin kannattaisi tarttua edustaja lindtman otti esille täällä muun muassa varapuhemies pekkarisen viisaan puheenvuoron siitä että nyt pitäisi hallitusohjelmaa tarkistaa työllistävämpään suuntaan tätä myös alkiolaishenkisesti keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja peräänkuulutti ja ja nyt kun olemme viikonloppuna seuranneet näitä teidän keskustelujanne tähän liittyen niin eikö olisi nyt viisasta a tarkistaa hallitusohjelmaa työllistävämpään suuntaan ja b välttää niitä tuhoisia lisäleikkauksia joilla valtiovarainministeri meitä on moneen kertaan pelotellut täällä se on erittäin tuhoisa tie ja niihin ei pidä mennä jotta tämä yhtälö olisi mahdollinen niin on täysin

puhemies meillä ei ole nyt täällä eduskuntaryhmän puheenjohtajaa varapuheenjohtajana nyt tässä nousen toki on hyvä että käydään tätä keskustelua ja ja tietysti torstaina varmaan kun hallituksen ministerit ovat paikalla tätä jatketaan toki lähemmin noista leikkauslistoista joista tässä puhuttiin esittänyt meillä sampo terhohan esitti että mahdollisesti keskusteltaisiin että otettaisiin kehyksen ulkopuolelta lainaa tästä ei ole vielä yksimielisyyttä siinä mielessä vastaan vaikka en ole kokoomuslainen että täällä ei tunnu sieltä vastausta tulevan ja siitä että pitäisi mennä työllistävämpään suuntaan minun mielestäni meillä on työllistävä suunta tästä tietysti voidaan olla eri mieltä ja tässä lyhyessä minuutin puheenvuorossa ei varmaan sitä kaikkea saa auki mutta kyllä me mielestämme yritämme parhaamme ja kuuntelemme kyllä oppositiota ja olemme tähänkin asti kuunnelleet

puhemies sosialidemokraatit ovat aina olleet hyviä keksimään uusia veroja ja niin ovat edelleenkin kyllä tämä hallitus kuuntelee oppositiota ehdotuksia otetaan vastaan ja niitä kohdellaan ihan asiallisesti mutta kyllä siinä on sitten se vaara että mennään liian pitkälle siinä verotuksessakin siinäkin on rajansa hallitus näkee kyllä mielestäni oikein tässä tilanteessa ainakin minun käsitykseni mukaan hallituksen enemmistöstä se on hyvin vaarallista jos tässä taloustilanteessa syntyy vastakkainasettelu kantasuomalaisten ja turvapaikanhakijoiden suhteen se on tämän kehysriihen yksi suuri kysymys otetaanko lisälainaa ja sillä hoidetaan tämä turvapaikkakriisi mielestäni pitäisi koska on erittäin vaarallista jos pääsee totuudenmukaisesti puhumaan että mummo ulos ja mamu sisään näin karkeasti sanottuna se ei yhteiskuntarauhaa ainakaan edistä ja uskon että tästä sosialidemokraatit ovat samaa mieltä

arvoisa arvoisa puhemies tuossa viikonloppuna annoin vähän kehujakin perussuomalaisille he ovat kaikista hallituspuolueista olleet ainakin eduskuntakeskustelun perusteella kaikkein lojaaleimpia hallitukselle enemmän on kipuilua ollut kokoomuksessa ja keskustassa tämä on ihan aito aito kehu ja huomaa sen tästäkin keskustelusta tässä olisi pöydässä vaihtoehto jollainen olisi esimerkiksi näille sijoitusvakuutuksille asetettava pieni vero joka joka voitaisiin käyttää vaikkapa toisiin veronalennuksiin vaikkapa siihen eläkkeensaajien veronalennukseen jonka kokoomus vaalien alla lupasi mutta jota ei toteuttanut tai sitten sillä voisi maksaa esimerkiksi sitä velkaa jota jota muun muassa kokoomus on asti ottanut yhdeksänkymmentäyhdeksän miljardia euroa kysymys on kuitenkin siitä että on olemassa vaihtoehtoja me voimme vastuullisesti hoitaa taloutta taittaa suomen velkaantumisen mutta millä keinoilla haluaisinkin nyt kuulla onko hallitus valmis arvioimaan hallitusohjelmaa uudelleen kehysriihessä

arvoisa puhemies kun edustaja lindtman otti esille nämä veronalennukset niin minä nyt kyllä kehottaisin ja olisi hyvä kun puhutaan nimenomaan matalapalkkaisten työntekijöiden veron alentamisesta tutustuisitte edustaja harakan tekemään tekemään materiaaliin ja lisäksi kannattaisi tutustua heikki hiilamon erittäin asialliseen kirjoitukseen mikä oli helsingin sanomissa se nimenomaan kertoi juuri siitä että minkälaisissa vaikeuksissa meidän keskiluokkamme tällä hetkellä on ja nimenomaan ne jotka palkkatyöllä kohtuullisen pienellä palkalla itseään itseään elättävät toivoisin ettei nyt ihan hirveätä arvostelua tulisi siitä veronalennuksen kohderyhmästä koska siinä nimenomaan haetaan sitä että silläkin työllä pystyy perheensä elättämään ja ja sitä kautta tätä yhteiskuntaa myöskin myöskin omalla työllään viemään viemään eteenpäin tämä on aika iso ongelma myös kansainvälisesti että

arvoisa puhemies on ilo huomata että edustaja satosen yöpöydällä on kunnollista luettavaa eikä mitään tex willereitä vaikka esititte vähän vääristyneen näkemyksen sanomisistani niin toivon kuitenkin että hallitus mahdollisimman usein siteeraa tätä tekstiäni sillä mitä useammin näin teette sitä varmemmin muistutatte siitä että sdp on keskusteleva ja ja uudistuva puolue joka valmistautuu ensi vuosikymmenelle ja johtamaan suomen turvallisesti tulevaisuuteen ja joka kerta muistutatte siitä miten hallitus leikkaa tulevaisuuden edellytyksiä ennen kaikkea koulutus tutkimus ja tuotekehittelyleikkauksilla joka kerta muistutatte siitä että oppositio on tulevaisuus ei hallitus

puhemies kun edustaja lindtman kehui perussuomalaisia niin minäkin haluan kehua sosialidemokraatteja sosialidemokraatit suomessa ovat todellakin euroopan mestareita keksimään uusia veroja ja sen vuoksi hallitus luonnollisesti hyvin tarkkaan kuuntelee teidän ja ehdotuksianne uusista verotuskohteista kun puhemies näköjään sallii myös keskustelun ensi vuoden budjettikehyksistä niin haluan edustaja elolle ja muillekin todeta että on aikamoista itsepetosta kuvitella että jos maahanmuutosta aiheutuvat menot siirretään kehysten ulkopuolelle niin ne jotenkin katoavat että sen jälkeen ne eivät ole enää ongelma eihän se näin ole samat suomalaiset veronmaksajat maksavat maahanmuutosta aiheutuvat ylimääräiset menot olivat ne sitten kehysten ulkopuolella tai kehysten sisäpuolella

mitä tähän sosialidemokraattien vaihtoehtobudjettiin ja veroesityksiin tulee niin vielä kerran meidän vaihtoehtobudjetissamme veroaste ei nouse veroja vain kerätään oikeudenmukaisemmalla reilummalla tavalla meidän me keventäisimme pieni ja keskituloisen palkansaajan verotusta enemmän kuin hallitus keventää ja samaan aikaan reilulla tavalla keventäisimme yhtä lailla myös pieni ja keskituloisen eläkkeensaajan verotusta tämän luulisi jo nyt käyvän kokoomuksellekin joka ennen vaaleja puheenjohtaja stubbin suulla sanoi että tämä on kokoomukselle perusfilosofia että eläkkeensaajia kohdellaan tasavertaisesti me emme arvoisa kokoomus tule lopettamaan tätä keskustelua täällä salissa ennen kuin hallitus korjaa tämän todella suuren vääryyden minkä hallitus tämän vuoden alusta on saattanut voimaan siitä on tullut kuulkaa tammelan torilla tosi paljon palautetta kun on ihmetelty miksi nyt vaalilupausten vastaisesti

täällä edustaja satonen ihan oikein nosti esille sen kuinka tänä päivänä pienipalkkaisen työn kanssa henkilön on monta kertaa haasteellista selvitä meillä yksi isoimpia asioita mikä tällä hallituskaudella tulee laittaa kuntoon onkin työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen toivonkin että hallitus tutustuu tähän kristillisdemokraattien kannustavan perusturvan malliin jossa tämä työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen tapahtuu tavalla joka on aina kannustava elikkä työn vastaanottaminen kannattaa aina

arvoisa puhemies aivan edustaja satonen keskiluokan keski ja pienituloisten työntekijöiden asemasta pitääkin olla huolissaan ja sen takia esitimme tällä vuodelle vaihtoehtobudjetissa että palkasta ja eläkkeestä jäisi enemmän käteen ihmisille siis palkasta ja eläkkeestä enemmän käteen mutta kokoomushan tätä vastusti kokoomus vastusti sitä että keskituloisille ihmisille jäisi enemmän palkasta käteen sen lisäksi vastusti sitä että keskituloisille eläkkeensaajille jäisi enemmän käteen eläkkeestä koska se petti lupauksensa eläkkeensaajan verotuksen pitämisestä palkansaajien tasolla ja kun nyt puhutaan sijoitusrahastoista niin jos hallitus valmistautuisi kehysriihessä ottamaan uusia veropohjan laajennuksia joilla voitaisiin sitten tehdä toisaalla veronalennuksia niin sillä varmasti olisi vaikutus tähän lakiin ei sen sijaan te äänestitte tätä vastaan ja sen lisäksi lyötte vielä nämä isot asiakasmaksukorotukset

arvoisa puhemies en tiedä paljonko tämän keskustelun jatkaminen hyödyttää sitä varmaan täällä moneen kertaan vielä tullaan käymään mutta ehkä on kuitenkin hyvä todeta ja se varmaan sekä täällä salissa että salin ulkopuolella ymmärretään että että on

ihan ihan eri asia olla hallituksessa kuin oppositiossa hallituksella on kokonaisvastuu näistä asioista tässä taloudellisessa tilanteessa jossa suomi on jossa tilanne on erittäin valittu se että tässäkin tilanteessa pyritään pienituloisten ja keskituloisten palkansaajien asemaa veronkevennyksillä parantamaan minusta olisi jo reilua ja kohtuullista että sitä päätöstä täällä jossain määrin arvostettaisiin koska se on kuitenkin ollut ollut merkittävä arvovalinta sen suhteen suhteen mitä muita ratkaisuja tässä tilanteessa on valitettavasti jouduttu tekemään monia sellaisia joita kukaan ei haluaisi tehdä mutta

perussuomalaiset on tässä salissa koko syksyn totuudenvastaisesti syyttänyt sdptä velanottamisen halukkuudesta ja nyt edustaja elo täällä oikein julistaa lisälainanoton ihanuutta muistutan siitä että sdpn vaihtoehtobudjetti ottaisi vähemmän velkaa kuin hallitus omassa budjetissaan äskettäin talouspolitiikan arviointineuvosto arvosteli arviointineuvosto arvosteli hallitusta nimenomaan siitä että se ei käytä verotuksen työkaluja tässä tässä talouden tasapainottamisessa se on vakava puute ja se on vastuutonta toimintaa sdpn vaihtoehtobudjetissa kuten edustaja viitanen sanoi veroaste ei nouse mutta silti kerätään veroja oikeudenmukaisemmin kuin mitä hallitus tekee olisi vastuullista kerätä veroja sellaisista kohteista jotka eivät heikennä

tänään huomenta suomessa keskustelin näistä asioista edustaja heinäluoman kanssa ja hän oli kanssani samaa mieltä siitä että tämä turvapaikkakriisin kuusisataa miljoonaa pitäisi nyt ottaa lisävelkana jotta ei syntyisi tämmöistä vastakkainasettelua mikä vaarana on edustaja zyskowicz sanoi että on itsepetosta ottaa velaksi no se on tietysti totta että velkakin tulee maksettavaksi mutta ei tässä ja nyt vaan myöhemmin minun mielestäni on itsepetosta se mitä kokoomuksen puheenjohtaja sanoi tähän liittyen että ei näitä voi laittaa vastakkain vaan pitää katsoa asioita kokonaisuutena että kun toiselta otetaan pois ei ole toiselta pois eihän se nyt näinkään näinkään voi mennä se on itsepetosta ja tässä täytyy myös huomioida mistä kuusisataa miljoonaa nyt oikein otetaan ei ole kukaan kokoomuksesta vielä sanonut mistä otetaan kuusisataa miljoonaa sen konkretian haluaisin kuulla ja myös on tärkeää huomioida että tämä ei kuulu eun alijäämämenettelyyn me voimme näin halutessamme niissä puitteissa toimia minusta se olisi yhteiskuntarauhan kannalta paljon järkevämpi ratkaisu

rouva puhemies täältä oppositiosta käsin nyt on mielenkiintoista etukäteen seurata tätä hallituksen kehysriihtä kun tuntuu olevan niin että täällä hallituspuolueet nyt keskenään ovat erimielisiä ja ja riitelevät näistä asioista mutta minä nyt toivon että se ratkaisu löytyy tietenkin siitä sdpn vaihtoehtobudjetista eli eli tehdään oikeudenmukaisempaa työllistävämpää politiikkaa ja sitä kautta me vältymme lisäleikkauksilta tehdään zyskowicz reilua politiikkaa siten että pienennetään pieni

rouva puhemies edustaja lindtman esitti omassa puheenvuorossaan sijoitusrahastoveroa pyytäisin kuitenkin tässä asiassa olemaan hieman varovainen tämä ajatus sinänsä on kovin kiehtova en en sitä kiellä mutta juttu on nimittäin niin että kansainvälisillä sijoitusrahastoilla on tapana kansainvälisesti eivät vain pelkästään suomessa vaan koko eu alueella ja koko maailmassa ja jos me alamme tässä maassa tekemään tämmöisiä pieniä erillisiä veroja se johtaa vääjäämättä ja nopeasti siihen että pääoma karkaa tästä maasta missäs sitä sitten ollaan sitten ollaan todella isoissa vaikeuksissa tässä maassa on on verotettu työtä ja kaikkia muitakin etuuksia sanon että euroopan mittapuussa aivan etulinjan maita ollaan meidän kilpailukykyämme pitää saada paremmaksi työn tuottavuutta pitää saada paremmaksi ja ennen kaikkea tehtyä se tilanne tähän maahan että työn vastaanottaminen on aina paras vaihtoehto siksi toivon hartaasti arvoisa rouva puhemies että

arvoisa puhemies haluaisin todella palata tähän esityslistalla olevaan esitykseen sijoitusrahastolain ja finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ahkera talousvaliokunta on jo tänään kuullut ison joukon asiantuntijoita tässä aihepiirissä ja ja kysymyshän on on viime kädessä kuitenkin siitä direktiivin täytäntöönpanosta joka koskee sijoitusrahastodirektiiviä suomen osalta sellaisenaan varmaan tullaan tähän meidän lainsäädäntöömme upottamaan siksikin että tämä nykyinen laki on historiallisen kehityksen tulos ja monessa suhteessa varsin sekava se mikä tässä on hyvää on se että tämä toivon mukaan selkeyttää lainsäädäntöä se luo ehkä sijoitusvarmuutta ja tämmöistä avoimuutta ja ennen kaikkea niin kuin täällä edustaja sarkkinen ja monet muut korostivat

on tämän direktiivin myötä sellainen joka tuo myöskin aika paljon uutta nykyiseen parempaa

yhdeksänkymmentä luvun puolivälissä elikkä viime vuosituhannen loppupuolella koska sen jälkeen kun tälle vuosituhannelle tultiin niin koko tämä rahoitusmaailma räjähti käsiin euroopan unionin alue velkaantui tuhansia miljardeja euroja per vuosi ja se on aiheuttanut jos satuitte lukemaan taloussanomista jan hurrin kirjoituksen jossa puhuttiin deutsche bankin nykyisestä tilanteesta miten kyseisen jättipankin tilanne on todella kurja siinä kyseisessä jutussahan jan hurri avaa tätä sijoitusrahastomaailman hulluutta deutsche bankin erilaiset

johdannaiset ja erilaiset sijoitusinstrumentit sisältävät tällä hetkellä jan hurrin mukaan noin viisikymmentäkaksituhatta miljardia euroa niiden arvo oli kaksituhattaneljätoista lopulla noin viisikymmentäkaksituhatta miljardia euroa kun yhden pankin osalta vastuut ovat tällaisia niin sen kauttahan viime viikolla deutsche bank oli joutua vaikeuksiin ja saksan valtion piti tulla apuun ja vakuuttaa että kyllä saksa uskoo omaan suurimpaan pankkiinsa no tilanne rauhoittui hetkeksi mutta hyvä että nyt näitä lakeja tehdään ja rahastoille luodaan sääntöjä mutta valitettavasti kaikki tulee liian myöhään aikanaan kaksituhatta luvun alkupuolella ensimmäisellä vaalikaudella täällä ollessani varoittelin näistä järjettömistä sijoituksista että tämä homma karkaa käsiin nyt sitten ollaan tilanteessa jossa summat ovat niin jättiläismäisiä jättiläismäisiä että jos joku kuvittelee että näiden

rouva puhemies tässä keskustelussa on nyt minusta unohtunut se että yksikään kansakunta ei ole koskaan vaurastunut veroilla lainalla eikä kulutuksella vaan kaikkien kansakuntien vaurastumisen perusta on aina ollut työ ja säästäminen

pidänkin erittäin tärkeänä että samalla kun suitsitaan tämmöisiä älyttömiä sijoituksia vääränlaisia johdannaisia niin me kannustamme tavallisia työssä käyviä keskiluokkaisia suomalaisia säästämään ja piensijoittamaan taloudellisen ymmärryksen ja sivistyksen lisääminen on erittäin tärkeää ja sijoitusrahastot ovat siihen yksi hyvä keino ja niitten turvallisuuden lisäämistä kyllä tuen täysin toivon kuitenkin että maamme hallitus hyvä hallitus ottaisi nyt myös hallitusohjelmassa olevan kirjauksen näitten pienten pörssiosinkojen verovapaudesta toteen olisi hyvä että pienet muutaman sadan euron osingot olisivat verottomia niin että suomalaiset siirtäisivät niitä omia pankkitalletuksiaan kotimaisten pörssiyhtiöitten osakkeisiin ja saataisiin sitä omistusta sinivalkoisiin suomalaisiin käsiin selvittää mitenkä suomalaisten sijoituskäyttäytymistä saataisiin pankkitileiltä ja kiinteistösijoituksista entistä enemmän myös listaamattomiin osakeyhtiöihin pieniin yhtiöihin kasvuyhtiöihin ja startup yhtiöihin ja sillä tavalla oikeasti saataisiin tämän maan talous kuntoon ja sitten siitä eteenpäin nousuun
arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on monin monin tavoin tärkeä on tärkeää että sijoitusrahastojen toimintaperiaatteet ovat läpinäkyviä sen takia tässä on paljon monia kannatettavia kohteita haluan vielä edustaja hoskoselle todeta joka nyt ehti poistua mutta sanottakoon se nyt pöytäkirjaan ensinnäkin siitä olen samaa mieltä että että suomessa kulutusta ja työtä verotetaan liikaa suhteessa pääomiin itse tämä on fakta myös jos katsotaan euroopan tasolla suomessa aliverotetaan pääomia ja ja toisaalta me joudumme sitten työstä ja kulutuksesta maksamaan enemmän veroja yksi tapa olisi nimenomaan laajentaa veropohjaa se linkki tähän kyseiseen esitykseen on että sdphän ei ole esittänyt veropohjan laajentamista sijoitusrahastoihin ei suinkaan vaan kyse on nimenomaan näistä niin sanotuista sijoitusvakuutuksista jotka ovat vanhan lainsäädännön perua ja kuten on todettu tästä kilpailusta ruotsissa on tällainen käytössä minusta tällä rahoitusmarkkinapuolella suomen kannattaisi pohjoismaiden kanssa edetä yhtä jalkaa sen takia tekemämme esitys on ihan aito ja sen takia hallituksen ei kannattaisi nyt vain sillä perusteella mistä suunnasta se tulee sitä tyrmätä kyllähän me viime kaudellakin näimme täällä monia opposition veroesityksiä esimerkiksi yksi oli tämä perussuomalaisten esitys näistä säätiöiden verottamisesta josta oltiin rajattu tämä perussuomalaisten oma säätiö pois emme me nyt semmoisia ole esittäneet mutta mutta tämä on ihan vakavalla mielellä tehty puhemies sanon vielä lopuksi tästä kehyksen turvapaikkakysymyksestä että sdphän jo syksyllä valtiovarainvaliokunnassa nosti esiin sen että tulisi pohtia sitä että kun on isoista kertaluontoisista menoista kyse pitäisikö ne irrottaa kehyksestä haluan tämän vain todeta

ylipäätänsä koko puheen sävy on se että hallitus ei onnistu missään tavoitteessaan nyt jos me muistelemme miten viime vaalikausi meni niin kyllähän muistaakseni teillä oli silloinkin aika mahtipontiset tavoitteet työpaikkojen syntymiseen taisi olla sadantuhannen työpaikan luominen ja kävikin päinvastoin joten mikä tässä asiassa nyt on niin paljon muuttunut että te saavuttaisitte sen kolmekymmentäviisituhatta työpaikkaa ja työllisyyden kasvu olisi noin yksi pilkku kolme prosenttia niillä keinoilla ei sillä kolmikannalla niitä työpaikkoja yksistään synnytetä mistä te puhutte jatkuvasti sehän on nähty nyt jo näissä työmarkkinaneuvotteluissa että sosialidemokraatit ovat jostain syystä pelanneet itsensä semmoiseen välimaastoon siihen että sitä sopimusta ei haluta synnyttää ilman kovaa työtaistelua ja pahoin pelkään että edes sitä teidän tavoittelemaanne kolmeakymmentäviittätuhatta työpaikkaa ei tule syntymään ellei tänne saada yhteiskuntarauhaa ja siinä mielessä myös ymmärretä että joitain säästöjä on hallituksen tehtävä

tämän tienneet niin luulen että ne suuntamerkit olisivat olleet aivan toisenlaiset niin vaaleissa meillä kaikilla puolueilla kuin hallitusneuvotteluissa nyt ollaan menty hallitusneuvotteluihin niillä sen hetkisillä tilanteilla eikä siitä voida perussuomalaisia yksin syyttää jatkuvasti mitä täällä on kuultu että me olemme kääntäneet takkia yks sun toinen päivä tämä taloudellinen tilanne on vain tämä mikä on ja se on realiteettia antakaa meille mahdollisuus edes jonkun aikaa tehdä tätä työtä ja katsotaan tuleeko se työllisyys paranemaan ja tuleeko tähän yhteiskuntaan jonkunnäköinen roti näiltä mainituilta aloilta tämä vaatii aikaa te tiedätte sen mutta sitä ei tahdota nähtävästi myöntää

arvoisa puheenjohtaja mistä arvasitte ajatuksenjuoksuni tämä käsillä oleva esitys todella on tervetullut ja siinä on monia hyviä asioita tässä muutama niistä se selkeyttää lakia ja yhtenäistää eurooppalaista käytäntöä antaa työkaluja valvontaan luo suojaa kansalaisille palkkiokäytännöt yhtenäistyvät ja ennen kaikkea mitä pidän tässä hyvin merkittävänä tämä johdon vastuu on selkeästi määritelty se on todella tärkeä myös tämä pätevyysvaatimus kokonaisuudessaan täällä selkeästi kuvattu nämä ovat niitä elementtejä joita kansalaiset tarvitsevat kun he pohtivat mihin he näitä rahojaan laittavat niin kuin täällä todettiin kuusikymmentäviisi miljardia seisoo jatkuvasti pankkitileillä ne voisivat olla myös tuottavassa työssä tuottamassa hyviä asioita

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä todellakin on kyse myös palkkioista ja vastuusta en malta olla toteamatta että kun mietitään finanssikriisin syitä niin niitä on varmasti monia yksi eittämätön syy finanssisektorin väärin viritetyt palkkiot bonukset optiot ja väärin viritetty riskinoton ja vastuun suhde kun ajatellaan mitä finanssikriisissä tapahtui niin kun pankkisektorin johtajat ja alemmatkin työntekijät ottivat valtavaa riskiä veronmaksajien piikkiin niin jos he onnistuivat heistä tuli miljonäärejä jos he epäonnistuivat se ei ollut heidän ongelmansa se oli veronmaksajien ongelma

ettei käy niin että aina se veronmaksaja maksaa sitten viulut viime kädessä kun tappioita tulee ja voitot ovat yksityisiä tämä on erittäin merkittävää ja toimia toden totta edelleen tarvitaan tiukentamaan systeemejä mutta puhemies sen verran en nyt voi olla vielä palaamatta siihen kun täällä suoraan osoitettiin sormella sosialidemokraatteja ja ajateltiin että meillä ei olisi niitä työllistäviä toimia kyllä vain meillä on rinteen työllistämismalli sillä laitetaan passiivista työttömyysturvaa aktiiviseen käyttöön me panostaisimme konkreettisia toimia vientiteollisuuteen siellä on ihan esitykset vaihtoehtobudjetissa meillä on yrittäjyyspaketti jossa on aivan konkreettisia toimia yrittäjyyden edistämiseen meillä on myös esityksiä investoinneiksi rakennetaan peruskorjataan koteja väyliä ja myös niitä homekouluja kirjastoja päiväkoteja

halunneet luvata liikoja eli siinä suhteessa toivoisin että mieluumminkin positiivisesti näistä otettaisiin koppia kuin sanottaisiin että meillä toimenpiteitä ei ole ja puhemies sitä en malta edelleen vielä olla toistamatta että siitä olen hyvin hämmentynyt juuri että hallitus on toiminut niin että se ei ole tehnyt tällaisia konkreettisia toimia vaan uskonut siihen ensi vuonna mahdollisesti voimaan tulevaan onko se sitten pakkolakiratkaisu toivottavasti ei ja kuvitellut että sillä sitten työtä tulee että leikataan työmiesten ja työnaisten palkkoja väen vängällä viisi prosenttia ja nyt seisotaan tumput suorana sehän ei tietenkään toimi vaan nimenomaan positiiviset toimet aktiiviset toimet työllisyyden hyväksi

saako puhua arvoisa puhemies

kiitoksia arvoisa puhemies on ilo kiittää edustaja zyskowiczia erinomaisesta puheenvuorosta hän on täysin oikeassa siinä että väärin viritetty palkitsemisjärjestelmä ja sijoittajavastuun puute oli finanssikriisin yksittäisistä tekijöistä ehkä tärkein hän on myös aikaisemmin erittäin kunniakkaasti arvostellut vääränlaisia palkitsemis ja bonusjärjestelmiä mikä tässä pöytäkirjaan merkittäköön suurena valtiomiestekona eu on pyrkinyt tekemään kautta finanssijärjestelmän rakennettaisiin katto mutta täytyy huomioida se että lontoon city vastustaa tätä kynsin hampain eli emme ole vielä päässeet lopputulokseen ja meidän täytyy olla niitä voimia euroopassa jotka toimivat finanssikriisin uusiutumista vastaan

kuten deutsche bankin viimeaikainen kohtalo osoittaa tällä vain lykättiin ongelmaa tulevaisuuteen samalla kun jouduttiin aiheuttamaan valtioiden velkaantumiskriisi kun tässä puhutaan paljon siitä että valtiot euroopassa ovat velkaantuneet oman tuhlaavaisuutensa tai ylisuuren julkisen sektorin ansiosta niin täytyy muistaa että juurisyy on se että veronmaksajien rahoilla jouduttiin pelastamaan pankit ja valtiot joutuivat ottamaan velkaa ja siksi eurooppa kärsii yhä taantumasta ja siksi myös suomen velkaantumiskehitys on ollut

arvoisa puhemies jotta pysytään tässä alkuperäisessä teemassa niin haluan aloittaa just tällä näkökulmalla sijoitusrahastolain uudistamisesta että kun velalla rakentamisesta niin mehän nyt näimme tämän hallituskauden aikana tämmöisenkin näkökulman että finnfund sai sijoitustoimintaan kehitysmaissa oleviin yrityksiin kuusikymmentä miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin se pyysi ja

käytännössä otettu velkarahalla että kyllähän tätä velkarahalla pelaamista nyt näyttää olevan yhdessä sun toisessa kohteessa ja siinä mielessä ymmärrän hyvin tämän edustaja elon

kuudensadan miljoonan tai pikemminkin lähemmäs miljardin kustannuksesta joka tulee tänä vuonna tästä maahanmuuttokriisistä sitä ei voida budjetista ottaa leikkaamalla jostain paikasta kovinkaan helposti ja siinä mielessä se velkarahan ottaminen on siltä osin ymmärrettävää mutta itse asiaan edustaja viitanen minä uskon että hallitus ottaa kaikki hyvät ehdotukset lämpimästi vastaan kuten ministerit ovat täällä puhuneet eikä tyrmää ensimmäistäkään ehdotusta kuten tekin teitte viime hallituskautena oli hyvin rakentavaa keskustelua teidän kanssanne kuitenkin kun me teimme esityksiä jatkuvasti ja olen kiitollinen siitä esimerkiksi ministeri viitanen kun olitte tehtävässä silloin että hyvin positiivisesti suhtauduitte siinä mielessä en minä usko että meillä olisi tämmöistä juopaa välissä tämänkään hallituksen ja opposition välillä vaikka näkemyserot ovat nytten samanlaiset kuin viime kautena tätähän tämä politiikka on että milloin aidan tuolla ja milloin aidan tällä puolella istutaan mutta itse tähän työllisyyskysymykseen mielestäni iso iso korjaamisen aihe on alle kaksikymmentäyhdeksän vuotiasta kouluttamatonta nuorta ja nuorta aikuista joilla ei ole minkäännäköistä tutkintoa heidän koulutukseen pääsemisensä täytyy tapahtua jonkin sellaisen polun kautta jota ei ole vielä kokeiltu ja tällä hetkellähän meillä on monopoli ainoastaan kunnilla esimerkiksi kouluttaa

kiitos arvoisa puhemies oikeastaan pyysin tämän puheenvuoron ei ollut tarkoitus aluksi puhua kun tässä keskusteltiin näistä hallitusohjelmista ja ja velasta ja monesta muusta asiasta minusta täällä oli erittäin tärkeitä puheenvuoroja koskien tätä lakiesitystä siitä että meillä on ihmisillä rahaa tileillä ja ihmistenhän pitäisi uskaltaa sitä sijoittaa että saataisiin sitä sitä rahaa kiertämään ja minusta täällä oli ihan hyviäkin ajatuksia siitä että pienistä pienistä pääomatuotoista ei menisi veroja minusta sitä on syytä pohtia tosi tarkkaan

ministeri lindström otti rinteeltä vastaan tähän työllistämiseen liittyvän asian teitä on kuunneltu eihän se että me uskomme vähän toisenlaiseen työllistämispolitiikkaan joissakin kohdissa tarkoita sitä että ei olla kuunneltu kuunteleminenhan ei tarkoita sitä että tekee juuri niin kuin toinen käskee vaan että ottaa ideat vastaan

sitä on kenenkään vaikea eksaktisti tietää meistä ei varmaan kukaan ole siinä oikeassa mikä se luku luku on mutta kyllä kyllä kuunnellaan ja sitten edustaja zyskowicz sanoi että jotenkin vähän lapsellisesta ajatusta on tuossa lainan ottamisessa mutta kaikkea erilaista pitää puntaroida ja minusta pitää tuodakin erilaisia näkemyksiä ja ihan hyvää keskustelua täällä on käyty niin että kiitos siitä kyllä me kuuntelemme

arvoisa puhemies edustaja kurvinen otti äsken esiin pienten osinkojen verovapauden mielestäni tämä ajatus on kannatettava kurvinen nyt lähti mutta olkoon olkoon tämä kurvisen esittämä raja verovapaille osingoille sitten viisisataa tai tuhat euroa monessa muussa maassa pitkään omistetut osakkeet voi myydä verovapaasti ja suomessakin voitaisiin kotimaisten osakkeiden ja muiden vastaavien sijoitusten osalta ottaa käyttöön omistuksen keston mukaan kasvava hankintameno olettama joka kasvaisi esimerkiksi kymmenen prosenttiyksikköä vuodessa tällöin kahdeksan vuotta omistetut osakkeet voisi halutessaan myydä ilman veroseuraamuksia jos lähtötaso olisi hankintamenolle nykyinen kaksikymmentä prosenttia nykyäänhän hankintameno olettama on kymmenen vuoden jälkeenkin vain neljäkymmentä prosenttia eikä siinä oteta huomioon inflaatioon vaikutusta ja tämä heikentää mielestäni kiinnostusta pitkäaikaiseen sijoittamiseen samoin osinkojen verotusta voitaisiin keventää vastaavasti sen mukaan kuinka pitkä on osakkeiden omistusaika vielä yhtenä asiana haluaisin sanoa että suomessakin voitaisiin edistää mahdollisuutta sijoittaa osakkeista saadut osingot saman yhtiön osakkeisiin ilman veroseuraamuksia tämä vastaava mallihan on käytössä muun muassa usassa
arvoisa puhemies halusin vain sanoa että mukava kuulla että täällä parikin puheenvuoroa todisti että aiotte ottaa koppia näistä sdpn vaihtoehtobudjetin hyvistä esityksistä ja sehän on tosi tärkeä asia että käytte ne läpi mielestäni on ollut merkille pantavaa ja olemme sitä jo ennenkin täällä salissa maininneet että on ollut hyvä että esimerkiksi työministeri lindström on sanonut ottavansa kopin tästä rinteen mallista ja on sanonut että rinteen mallia tutkitaan ja viedään eteenpäin ja kyllä me ihan innokkaasti odotamme sitä päivää kun se rinteen malli sieltä tulee tulee sitten voimme vaikka yhdessä yhdessä siitä iloita koska minusta se on hyvä esimerkki siitä että myös opposition esityksiä voi sitten hallitus viedä eteenpäin ja ja tässä suhteessa kyllä nämä puheenvuorot olivat erittäin mukavaa kuultavaa

arvoisa puhemies me olemme osaksi huonossa taloustilanteessa nimenomaan sdpn takia professori vesa kanniainen sanoi että eurosta eroaminen maksaisi kaksikymmentä miljardia euroa mutta se kannattaisi silti washington postissa lukee finland is the poster child for work mukavaa olla malliesimerkki jossakin eli suomi on malliesimerkki siitä minkä takia tämä yhteinen rahapolitiikka ei toimi kreikka ei olisi ikinä saanut tällaisia velkoja ellei se olisi ollut yhteisen rahaliiton jäsen tämä on totuus ja sen takia meillä seitsemässä vuodessa on velkaannuttu seitsemänkymmentäviisi prosenttia koska olemme paikanneet tätä kilpailukyvyn puutetta velalla koska valuutta ei jousta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies

vähennykset on tehty yksi euroopan unionin vapaan liikkuvuuden varjopuolia on ollut se että se on johtanut verokilpailuun niin yksilöiden kuin yritystenkin osalta tästä ehkä räikeimpiä esimerkkejä on portugalin tekemä nollaverotarjous johon monet suomalaiset eläkeläiset varsinkin vauraat eläkeläiset ovatkin halunneet tarttua ja annan siitäkin kiitoksen että hallitus neuvottelee jahka portugalista sopimusosapuoli löytyy myös tämän epäkohdan korjaamiseksi tätä verosopimusta on yritetty tehdä pitkän aikaa ja vasta oecdn vuonna kaksituhattaviisi laatima uusi verosopimusmalli on johtanut tulokseen on huomattava että euroopan unioni ei ole halunnut tai kyennyt asiaan puuttumaan edelleen oecdn uusin ohjelma yritysten välisen veronkierron estämiseksi on yhtä lailla tärkeä avaus niin sanottu beps eli base erosion and profit shifting ohjelma yritysten välinen verokikkailu syö julkisten palveluiden rahoitusta eurooppalaisilta mailta juuri silloin kun julkisia palveluja eniten tarvitaan väestön ikääntymisen johdosta ilahduttavasti myös eu on vihdoin aktivoitunut komissiohan julkaisi viime kuussa veronkierron vastaisen toimenpidepaketin jolla pyritään sulkemaan porsaanreiät joilla eu alueella toimivat yritykset voivat kierrättää keinotekoisesti tulostaan halvimman verotuksen maahan ja eun ulkopuolelle veroparatiiseihin luonnollisesti tässä jäsenmailla joitten verotus perustuu vääränlaiseen verokilpailuun on tärkeä rooli ennen kaikkea irlannilla hollannilla ja komission puheenjohtajan kotimaalla luxemburgilla erityisen ilahduttavaa komission esityksessä on että siihen sisältyy vaatimus maakohtaisesta kirjanpidosta ei ole helppoa määrittää tarkalleen missä verotettava voitto on syntynyt ja yksittäisissä tapauksissa suomi voi myös menettää verotuloja suomen kaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta on kuitenkin pitkän tähtäimen välttämättömyys että vääristävä verokil pailu loppuu jäsenmaiden on siis tunnettava velvollisuutensa valtiovarainministerinä ollessaan jutta urpilainen otti määrätietoisesti kansainvälisen verovälttelyn torjumisen suomen linjaksi ja oli kannustamassa koko euroopan unionia toimiin samalla suomen verottajan voimavaroja lisättiin jotta vilppi ja välttely saataisiin kuriin tämä oli esimerkillä johtamista euroopan unioni on nyt vihdoin tullut sille linjalle jota suomi jo viitoitti mutta nyt ikävä kyllä puolestaan suomi ei enää olekaan eturintamassa urpilaisen aikana tehtiin laki joka rajoittaa konsernin keinotekoisia velkasuhteita ja siten saatua verohyötyä tosin se pitäisi ulottaa nyt laajemmalle koskemaan myös kiinteistösijoitusyhtiöitä tätä keskusta vaati aivan oikein oppositiossa ollessaan mutta nyt kun sillä on valta se ei ole halunnut puuttua tähän miljardien porsaanreikään ja veronmenetykseen toisin kuin vaihtoehtobudjetissaan edellyttää jos hallitus on vakavissaan verovälttelyn estämisessä toimikaa osaamista hallituksessa toki on koska hallituksessa on ministeri joka on perustanut belgiaan yhtiön hyödyntämään juuri tätä porsaanreikää hallitus on siis tähän saakka osoittanut lakiesityksillään että se ei kulje euroopan komission tahdissa verovälttelyn rajoittamiseksi saatikka enää eturintamassa hallitushan esitti miljonääriveropakolaisten armahduslakia jonka se joutui vetämään pois ja hallitus esitti sijoitusten julkisuutta heikentävää hallintarekisterilakia jonka se joutui vetämään pois surullinen osoitus siitä että veronkiertäjät ovat hallituksen sydäntä lähellä hallituksella on nyt todistustaakka jos se haluaa vakuuttaa kansalaiset siitä että se huolehtii vastuullisesti verokertymästä kuten sanoin verosopimusten muuttaminen espanjan ja portugalin kanssa on tervetullutta ja kiitettävää toivomme samalla että se osoittaa myös jatkossa aitoa kiinnostusta veron pimityksen ja veronkierron estämiseen se tarkoittaa hallituspolitiikassa täyttä ja täydellistä täyskäännöstä

arvoisa rouva puhemies tämähän on myönteinen tärkeä ja välttämätön esitys mikä tässä nyt on meillä käsillä samalla kun totean että tämä on hyvä niin kiirehtisin myös sitten tätä portugali tapausta että saisimme siellä vastaavat järjestelyt mahdollisimman nopeasti aikaiseksi puhemies tämä on iso asia kun puhumme veronkierrosta kaiken kaikkiaan se on iso iso asia jota sdp on määrätietoisesti halunnut purkaa viime kaudella tuli konkreettisia toimia valtiovarainministereiltämme ja tällä kaudella on konkreettisia esimerkkejä miten voisimme tätä välttää kuten edustaja harakka mainitsi niin esimerkiksi tämä kiinteistösijoitusyhtiöiden konsernivähennysasia on meillä vaihtoehtobudjetissa mukana olemme hyvin varovaisestikin laskeneet että se voisi tuottaa kuusikymmentä miljoonaa suomen valtiolle lisää rahaa olen joskus ajatellut ääneen sitä eikö voisi olla vaikka symbolista ajatella niin että kun tätä veronkiertoa kitkemällä saamme lisää rahaa yhteisiin palveluihin yhteiseen yhteiseen toimeentuloomme niin voisipa vaikka sanoa näin hallitus voisi sitten tällä samalla summalla peruuttaa näitä aika julmia ja ja kylmiä asiakasmaksukorotuksia ja päivähoitomaksun korotuksia kun otettaisiin veronkiertäjiltä nämä rahat mitkä nyt sitten otetaan ihan tavallisilta lapsiperheiltä sillä tavalla budjettimme mielestämme myös palvelee oikeudenmukaisuutta tämän veronkierron torjumisen suhteen mutta puhemies aivan kuten edustaja harakka edellä minä kyllä toivon hallitukselta vielä ripeämpää ja terävämpää otetta siihen että saamme tätä veronkiertoa aisoihin nimittäin sillä jos millä me kuitenkin saamme saamme sitten tänne meille yhteiseen kassaamme niitä tärkeitä euroja joista täällä nyt edellisessäkin keskustelussa hyvin tuli

arvoisa rouva puhemies uskon että kerrankin aika moni on samaa mieltä siitä että nyt on menty oikeaan suuntaan vihdoin pitkien neuvottelujen jälkeen on saatu sitten espanjan kanssa verosopimus joka tulevaisuudessa tulee estämään kaksinkertaisen verotuksen ja ehkäisee myös veronkiertoa siihen nykytilanteeseen nähden jossa on ollut lukuisia ongelmia espanjassa

ei ole pystytty yksityisen sektorin eläkkeitä jotka on suomesta maksettu verottamaan eikä espanjassa asuvan henkilön suomessa omistaman huoneiston vuokratuloja ole voitu verottaa eikä myöskään sitten näitten huoneistojen luovutusvoittoja espanjassa on kuitenkin kohtuullinen määrä suomalaisia joille eläkkeitä on maksettu ja jotka omistavat asuntoja niin että on todennäköistä että myös aikamoisia summia ajan saatossa on sitten jäänyt verokertymään saamatta onneksi tämä sopimus muuttaa tilannetta myös näissä kaikissa edellä mainituissa tilanteissa eläkkeiden korotulojen ja luovutusvoittojen suhteen voidaan verottaa ja tämä tulee lisäämään suomelle verotuloja tällä on tietenkin jonkin verran totta kai valtiontaloudelle positiivisia vaikutuksia mutta se on myös tärkeää yksityishenkilöiden ja yritysten kannalta että voidaan sitten jatkossa kaksinkertaista verotusta ehkäistä tietenkin samalla lailla toivotaan että myös tämä portugalin sopimus mahdollisimman pian tänne saataisiin ei sitten kerta kaikkiaan neuvotteluissa hyvään sopimukseen tulla niin kyllä minun mielestäni se voidaan puutteellisena verosopimuksena myös irtisanoa tämä on tietenkin hirvittävän suuri oikeudenmukaisuuskysymys että nämä sopimukset saadaan päivitettyä tähän päivään valitettavasti meillä on kuitenkin vielä jonkin verran tällaista tuplaverotusta myös vaikkapa pohjoismaiden kesken ja nyt tietenkin kun suuria ikäluokkia ruotsissa eläköityy ja he ehkä haluavat tulla takaisin suomeen toivon että valtionvarainministeri myös heidän tilanteensa vielä huomioisi sitä helpottaen

ja kannatettava se selkiyttää tilannetta niiden ihmisten kohdalla jotka todella siellä haluavat asua jokainenhan voi perustuslakimme mukaan asuinpaikkansa valita mielensä mukaan ja päästään tällaisesta epävarmasta tilanteesta eroon näen sen myös sillä tavalla että tässä käydyn julkisen keskustelun aikana näiden ihmisten jotka ovat muuttaneet tuonne lämpimiin maihin eläkepäiviään viettämään syyllistäminen myös loppuu ja on reilut sopimukset joiden mukaan verot peritään ja toivon mukaan portugalinkin kanssa tämä sopimus saadaan syntymään ja niin ei tarvitse enää kenenkään puhua veronkierrosta taikka sitten tilanteesta jossa ei ole laillista sopimusta olemassa tämä verotusmenettelyhän perustuu oecdn taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön mallille elikkä tämä on ihan kansainvälisesti hyväksytty menettely ja oivallinen sellainen edustaja kulmuni mainitsi tämän ruotsin asian suomellehan siinä olisi tavattoman paljon etua koska kovin moni suomalainen on siellä oman elämäntyönsä tehnyt aikanaan suomesta jos nyt oikein muistan lähemmäs puoli miljoonaa ihmistä siellä on ollut töissä en muista nyt ihan tarkalleen mimmoinen verosopimus on voimassa mutta tällaiseen samanlaiseen menettelyyn pitäisi päästä tietysti ruotsi ei mielellään sitä katso koska kysymys on heille iso taloudellinen asia elikkä tiedän että sieltä ruotsista suomeen on palannut moni ihminen tänne viettämään eläkepäiviä eli tämäkin asia kun saataisiin siihen tämä sopimus espanjan kanssa on niin se olisi erittäin

erinomaisen tervetullut esitys jo viime hallituskaudella käynnistettiin neuvottelut verosopimusten uudistamiseksi sekä espanjan että portugalin kanssa ja nyt meillä on tämä espanjan verosopimus käsittelyssä ja tietenkin odotamme että myös portugalin osalta sitten tämä asia saadaan maaliin

merkittävistä miljardiluokan menetyksistä julkiselle taloudelle kun puhumme tästä kokonaisuudesta on hyvä että tämä esitys on meillä nyt käsittelyssä mutta sen sijaan hallituksen muu toiminta tämän kokonaisuuden osalta ei ole ollut kauhean hyvää tai tai erinomaista viime syksynä hallitus esitti muun muassa harmaan talouden torjunnan määrärahojen leikkauksia hallintarekisterilakia ja tehokkaan katumisen lakia jotka kaikki osaltansa olisivat helpottaneet niin veronkiertoa kuin veronvälttelyä ja harmaata taloutta juha sipilä on todennut hän totesi tuossa vähän aikaa sitten että itsekkyys verojen kiertämiseksi ylittää suomessa jo sairauden asteen yhdyn tähän hänen sanomiseensa niin kuitenkaan hallituksen toimet tältä osalta eivät ole olleet yhdensuuntaisia hänen sanojensa kanssa eli odotamme kyllä hallitukselta tämänkin esityksen lisäksi vielä paljon

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies esitetyllä lainmuutoksella suomalaiset finanssilaitokset velvoitetaan selvittämään nykyistä laajemmin asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja toimittamaan näiden verotusta koskevia tulo ja varallisuustietoja verohallinnolle ehdotetut muutokset mahdollistavat laajamittaisen verotettavia tuloja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisen suomen ja muiden valtioiden kanssa automaattisen tietojenvaihdon avulla suomi saisi suomessa asuvien henkilöiden verotukseen vaikuttavia tietoja näiden ulkomailla olevista varoista ja ja niiden tuotoista seurauksena verohallinnon tietoon voi siten tulla tuloja jotka ovat aiemmin jääneet verottamatta ja näin valtiolle voidaan saada lisää rahaa kassaan hyvinvointipalveluiden rahoittamiseen esitys on askel oikeaan suuntaan verotietojen avoimuuden lisäämiseksi ja ja veronkierron torjumiseksi jää kuitenkin nähtäväksi kuinka hyvin tietojenvaihto tulee toimimaan on joka tapauksessa hienoa että maailmalla otetaan askelia veronkierron ja harmaan talouden torjumiseksi esitetty lainmuutos onkin hyvä mutta ei riittävä seuraavina askelina verotuksen avoimuuden suuntaan pitäisi olla yritysten veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi asetettavat rajoitukset konsernin sisäisten lainojen koroille siirtohinnoitteluun puuttumiseksi sekä maakohtaisen veroraportoinnin käyttöönotto

mikä hallituksen kanta on nyt maakohtaiseen kirjanpitoon kun muu maailma ottaa askelia kohti avoimuutta ja reilua verotusta
arvoisa puhemies en toista itseäni ja aikaisempia puheenvuoroja mutta totean että tämä lakiesitys on osoitus siitä että suomi ei enää ole veronkierron estämisen etulinjassa vaan seuraa oecdn viitoittamalla linjalla ja hyvä että seuraa veronkierto kansainvälisesti niin suuri ongelma että se vaatii kansainvälisiä ratkaisuja kansainvälinen verovälttely vie euroopan mailta peräti kaksituhatta euroa jokaista eu asukasta kohti suomessa arvioidaan että saamatta jää kuusisataa miljoonaa euroa verotuloja avoin tietojenvaihto on olennaisessa osassa rikollisen veronkierron tunnistamisessa ja rikollisten kiinnisaamisessa kun oli tiedossa että tietojenvaihto nostaa merkittävästi kiinnijäämisen riskiä olikin perin kummallista että sipilän hallitus kovalla kiireellä tarjoili veronkiertäjien armahduslakia seuraukset miljoonaluokan veronpimityksistä olisivat olleet melkein olemattomat hyvä että se vedettiin pois toivon että suomen hallitus esittää mahdollisimman nopeasti ja vakuuttavasti täyden tukensa euroopan komission veronkierto ohjelmalle ja toimii sen mahdollisimman nopean toimeenpanon puolesta nyt hallituksella on mahdollisuus osoittaa että veronkiertäjät eivät ole sen sydämen asia

tämä niin sanottu fatca lainsäädäntöhän menee käytännössä siten että tässä velvoitetaan finanssilaitokset tunnistamaan omat asiakkaansa ja tämän jälkeen kun he on tunnistaneet omat omat asiakkaansa myöskin kotipaikka ja sinne kotivaltioon lähetetään tieto kolmaskymmenesensimmäinen

sen finanssilaitoksen tilillä olevasta saldosta ja nyt sitten kotivaltiohan voi tehdä niin kun katsotaan että tilin saldo on vuosien välillä muuttunut eli tilille on tullut jotakin lisää että sitten tältä asiakkaalta voidaan kysyä että miksi teille on tullut tänne tilille lisää saldoa kotivaltiolle toimitetaan vain tämmöinen summatieto no sitten tämän jälkeen tietenkin syntyy tiedonsaantimahdollisuus elikkä kotivaltio voi sieltä finanssilaitokselta kysyä sitä mistä nämä tilille tulleet summat ovat oikein tulleet tulleet ovatko nämä osinkoja vai joitakin muita tuottoja näin ollen täytyy sanoa että tämä kyseisen fatca lainsäädännön myötä myöskin pankkisalaisuus sellaisena näin yleisesti tunnemme on poistumassa minun mielestäni tämä on oikein hyvää lainsäädäntöä

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelystä verotusmenettelystä annetun lain muuttamiseksi on erittäin hyvä ja perusteltu tässä voi sanoa että eurooppalainen yhteinen etu on että pystymme menemään

pääsisimme tähän rahavirtojen sijoitusmaailman verottamiseen sillä keinolla että tämä paljon puhuttu transaktiovero pystyttäisiin säätämään niin että näistä pörssissä liikkuvista erilaisista instrumenteista joissa on valtavat määrät rahaa ja myös valtavat määrät riskiä saataisiin sieltäkin pieni siivu yhteisen hyvän eteen tämän asian puolesta olen aina puhunut ja toivon asiassa järkeä sikäli että kun katsoo tuosta esimerkiksi taloussanomissa ollutta jan hurrin kolumnia viime viikolta niin se oli todella järkyttävää luettavaa miten valtaviin valtaviin mittasuhteisiin tämä finanssimaailma on karannut sieltäkin pieni siivu yhteiseen hyvään tekisi hyvää mutta sitä asiaa suomi ei pysty yksin tekemään eikä euroopan unionikaan pysty yksin tekemään vaan siihen on saatava kansainväliset sijoitusmarkkinat kaikki mukaan wall street mukaan lukien yksin sitä ei pysty kukaan tekemään

arvoisa puhemies kyllä ilolla kuuntelin tätä edustaja hoskosen äskeistä puheenvuoroa aivan erinomaista jos hallituspuolueiden edustajat ovat sitä mieltä että tässä finanssitransaktioveron valmistelussa suomen pitäisi olla mukana ja tällainen vero voitaisiin jopa ottaa käyttöön koska aiemmin hallituspuolueiden edustajilta erityisesti ehkä kokoomuksen suunnalta on kuulunut viestiä siitä että tähän valmisteluun ei ensinnäkään haluta lähteä ja suhtaudutaan hyvin epäilevästi että sitä ei kannattaisi ottaa käyttöön mutta ilolla kyllä tervehdin tätä edustaja hoskosen puheenvuoroa ja ja toivon todella että hallituspuolueet laajemminkin ottaisivat nyt asian omalle agendallensa ja saisimme esityksiä myös tästä asiasta

arvoisa rouva puhemies

tämä on ollut mahdollista jo aikaisemminkin mutta nyt ehdotetut muutokset parantaisivat konfiskaatiota huomattavasti tulevaan lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä koskeva määritelmäsäännös lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset kolmannelle osapuolelle siirretyn hyödyn tuomitsemisesta menetetyksi pidän näitä esityksen kohtia erittäin tärkeinä ja esityksessä muutokset on hyvin perusteltu nykyistä lakia muutettaisiin myös siten että niin sanotun laajennetun hyötykonfiskaation edellytyksenä olevien rikosten luetteloa täydennettäisiin neuvoston direktiivissä direktiivissä edellytetyn mukaisesti mielestäni rikosten luettelon täydentäminen on perusteltua koska tämä helpottaa myös esitutkintaviranomaisen toimintaa tässä esityksessä ehdotetaan myös että tulevaan lakiin lisättäisiin säännös siitä mitä rikoshyödyllä tarkoitetaan on aika erikoista ettei tätä ole jo voimassa olevassa rikoslaissa mainittu tulevalla määritelmällä voidaan vähentää hyödyn käsitteeseen liittyviä tulkintaongelmia rikoshyödyn määritelmä asettaa myös nykyistä selkeämmät selkeämmät ja laissa määritellyt rajat sille millainen rikoshyöty olisi konfiskoitavissa yleensä ajatellaan että menettämisseuraamus on rangaistus tai ainakin lisärangaistus mutta sitä se ei ole menettämisseuraamuksella tarkoitetaan yleensä rikoksen johdosta tapahtuvaa omaisuuden korvauksetonta menettämistä valtiolle esimerkiksi rattijuopolta tai ajo oikeudettomalta henkilöltä tutkinnanjohtaja ja syyttäjä voivat ottaa tekovälineen takavarikkoon ja vaatia sitä oikeudessa konfiskoitavaksi eli valtiolle menetettäväksi tällainen menettämisseuraamus eli konfiskaatio on siten rikoksen julkisoikeudellinen seuraamus se ei ole rangaistus vaan turvaamistoimi jonka tarkoituksena on rikosten tekemisen ehkäiseminen tai rikoksesta hyötymisen estäminen esimerkkinä mainittakoon että rattijuopoilta ajoneuvoja otetaan takavarikkoon keskimäärin kolmekymmentä kappaletta vuodessa kun samaan aikaan rattijuoppoja tavataan liikenteessä liikenteessä vuosittain vähän alle kaksikymmentätuhatta mielestäni tämä on aivan liian vähän rikoshyöty voidaan tuomita menetetyksi joko esineellisenä tai arvona rikoksentekovälineen osalta esinekonfiskaatio on ensisijainen mutta rikoslain kymmenen luvun kahdeksannessa pykälässä mahdollistetaan myös arvon tuomitseminen menetetyksi tällöin puhutaan arvokonfiskaatiosta esimerkiksi rattijuopon viidentoistatuhannen euron arvoisesta ajoneuvosta voitaisiin tuomita myös osa vaikkapa viisituhatta euroa valtiolle jos koko ajoneuvon

menettämistä valtiolle pidetään kohtuuttomana tätä ei ole kuitenkaan saamieni tietojen mukaan usein jos koskaan tehty aina on tuomittu valtiolle joko koko ajoneuvo tai ei pidän tätäkin aikamoisena puutteena suomalaisessa oikeusjärjestelmässä vähävaraisen ajoneuvo tuomitaan helposti valtiolle mutta ei varakkaan ajoneuvoa vaikka oikeuden pitäisi kohdella kaikkia tasapuolisesti arvoisa rouva puhemies esityksen lakeihin ei ehdoteta otettavaksi siirtymäsäännöksiä koska uusia säännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon kielto soveltaa taannehtivasti rikoslakia mielestäni näin on edettävä mutta uuden lain lisäksi ainakin esitutkintaviranomainen tarvitsee myös soveltamisohjeet laki on määräys mutta soveltamisohjeet auttavat osaltaan viranomaisen työn tekemistä ellei soveltamisohjeita ole voi käytäntö olla erittäin kirjavaa kuten on ollut esimerkiksi edellä mainittujen rattijuoppojen ajoneuvojen takavarikoimisessa

jossain päin suomea ajoneuvoja otetaan rattijuopoilta takavarikkoon säännöllisesti mutta jossain päin ei ollenkaan tämä on sitä tasapuolista kansalaisten kohtelua esitutkinnassa sekä oikeudessa

arvoisa rouva puhemies tämä niin sanottu konfiskaatiolaki todellakin niin kuin edellinen puhuja totesi perustuu eu direktiiviin ja on monessa mielessä hyvin toivottu ja odotettu se on todellakin turvaamistoimenpide rikolliset ovat kekseliäitä usein askeleen edellä tällä lainsäädännön kehittämisellä on ylevät tavoitteet että saataisiin rikoksesta ja hyödyn käyttämistä uusien rikosten rahoittamiseen vähennettyä ja suorastaan estettyä meillä on kuitenkin lainsäädäntö ollut varsin hyvä niin että monet direktiivin asioista on meillä jo otettu huomioon kansallisessa lainsäädännössämme yksi porsaanreikä mihin toistaiseksi ei olla oikein hyvin onnistuttu puuttumaan ovat erilaiset rikosten ketjuttamisten rahoitusketjujen

toivottavasti tämä laki toteutuksessaan ja toimeenpanossaan voisi tätä asiaa olla edistämässä olen myös samaa mieltä että me tarvitsisimme maassamme laajempaa keskustelua konfiskaatiosta mitä tulee rattijuoppojen rikoksentekovälineisiin eli käytännössä autoihin

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas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

arvoisa rouva puhemies olen voimakkaasti arvostellut tätä lainvalmistelua tätä prosessia olen joutunut toistuvasti vastaamaan tiedotusvälineille ja muille kysyjille miksi olen pitänyt tätä valmistelua niin huonona no tässä valiokunnan mietinnössä on vastalause josta nämä yksityiskohdat käyvät selkeästi ilmi mutta keskeisimpänä heikkoutena ja puutteena pidän sitä että kun normaalisti tämäntasoista lainvalmistelua tehdään eli sellaista lainvalmistelua joka liittyy näin merkittävään asiaan kuin avioliittoinstituuttiin niin silloin hyvin laajasti selvitetään vaikutuksia eri ministeriöiden välillä nyt tämä kokonaan puuttunut tästä täällä salissa on monesti erityisesti nyt syksyn aikana toistuvasti käyty keskusteluja siitä miksi vaikutusten arvioinnit eri esitysten yhteydessä ovat olleet tekemättä mutta nyt jostain syystä sitten tässä enemmistö on menossa ikään kuin laput silmillä ja toteaa että ei se nyt niin tärkeätä ole jos näitä näitä vaikutusten arviointeja ei ole tehty ja tämä tietysti vähän ihmetyttää se ei ole edes kovin loogista arvoisa puhemies suomalainen yhteiskunta on voimakkaassa arvojen murroksessa kuulun itse siihen sukupolveen kun aloitti koulut vuonna kuusikymmentäviisi pulpetissa oli kaksi kirjaa siellä oli virsikirja ja raamattu ei niitä silloin pidetty maailmankaikkeuden suurimpana uhkana lapsen kehitykselle vaan ajateltiin että ne olivat hyviä tärkeitä peruselementtejä sitten tuli kuusikymmentä luvun loppu seitsemänkymmentä luvun alku vasemmistolainen radikaaliliike nousi suomessa vanha vallattiin ja syntyi arvojen vallankumous uskonto haluttiin pois kouluista hinnalla millä tahansa ja yhtäkkiä jumalasta tuli pahe ja kaikista arvoista jotka liittyivät kristinuskoon vanhanaikaisia nyt kaksituhatta luvulla on tultu siihen että kirkon vanhat hyvät toimivat järjestöt ovat muuttuneet kirkon ääriliikkeiksi

puhemies se miksi mainitsen nämä asiat johtuu vain siitä että tämä arvojen murros on nyt niin voimakas me tässä nyt olemme sitten käyneet tämän avioliittoinstituution murtamiseen sellaisella tavalla joka kertakaikkisesti johtaa tuloksiin joista kukaan ei vielä tiedä mitä on edessäpäin koska uskon että minulla on tätä eloa vielä noin viisikymmentä vuotta jäljellä niin toivon näkeväni sen kun korjataan näitä huonoja hedelmiä joita näistä valinnoista ja päätöksistä täällä jonain päivänä voidaan todeta että silloin tehtiin huonoja päätöksiä huonoin perustein arvoisa rouva puhemies olen tehnyt lakivaliokunnan mietintöön vastalauseen ja esitän että nämä lakiehdotukset hylätään kokonaisuudessaan

arvoisa rouva puhemies

se mihin itse tässä kiinnitän erityisesti huomiota liittyy tämän lain valmisteluun silloin kun kansalaisaloitetta jonka pohjalta sitten avioliittolakia muutettiin käsiteltiin hyvin laajasti todettiin se että valmistelu oli puutteellista erilaiset vaikutusarviot esimerkiksi lapsivaikutusten arviointi jäivät tekemättä

sen jälkeen sitten kun uusi hallitus alkoi käsitellä näitä liitännäislakeja näitä itseäni häiritsee se on käsitelty hyvin pitkälti ikään kuin vain teknisinä muutoksina ja kuitenkin nämä sisältävät hyvin syviä arvomuutoksia olen myös pettynyt siihen että kun hallitus ja eduskunta ovat hyvin tietoisia siitä että on myös toinen kansalaisaloite vireillä jossa pyritään säilyttämään avioliitto naisen ja miehen välisenä ja tuo kansalaisaloite on myös tulossa eduskunnan käsittelyyn tänä keväänä ei voitu odottaa sinne saakka että oltaisiin koko tämä perusta käsitelty ensin asianmukaisesti ja sitten tarvittaessa menty näihin yksityiskohtiin tälläkään kertaa lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty valitettavasti sitä ei ole tehty ministeriössä eikä sitä ole pystynyt myöskään lakivaliokunta tekemään ja kuitenkin tämän lainsäädännön kaikkein keskeisin konkreettisin konkreettisin vaikutus koskee nimenomaan lapsia koska se tuo tämän ulkoisen adoptio oikeuden samaa sukupuolta oleville pareille ja vaikuttaa siten tulevaisuudessa näitten adoptoitujen lasten elämään se tulee vaikuttamaan myös koko adoptiokäytäntöihin hyvin voimakkaasti sen takia että on maita jotka eivät anna lapsia adoptoitavaksi mikäli maassa on lainsäädäntö joka sallii adoption myös samaa sukupuolta oleville pareille tiedämme sen hyvin että venäjä on jo laittanut nämä adoptiohanat kiinni ja silloin moni sellainen perhe jossa lapsi voisi saada äidin ja isän jää syntymättä tämän tämän lain takia

nämä lakiesitykset aiheuttavat myös varsin sekavan tilanteen jatkossa eli esityksen mukaan rekisteröity parisuhde jäisi virallisena parisuhteen muotona edelleen voimaan niiden osalta jotka ovat parisuhteensa jo rekisteröineet uusia rekisteröintejä ei kuitenkaan enää tehtäisi mutta lainsäädännössä on jo olemassa useita erilaisia parisuhteen muotoja jotka ovat nyt siis edelleen laajentumassa ja lisäsekavuutta tilanteeseen tuo aikomus rekisteröidä ulkomailla rekisteröidyt parit suomessa vaikka suomessa ei enää ole kyseistä lakia kun on pyritty yhdenvertaiseen kohteluun niin voi kysyä mitä tämä yhdenvertaisuus käytännössä tässä sitten on

tähän esitykseen sisältyy myös hyvin merkittävä muutos uskonnonvapauslain periaatteisiin on aika merkillistä että nyt

avioliittolain liitännäislakien myötä ikään kuin siivellä viedään merkittävä muutos uskonnonvapauslakiin joka ei tule koskemaan pelkästään nyt näitä samaa sukupuolta olevia pareja vaan kaikkia perheitä eli muutos on se että äiti ei enää yksinään voisi päättää lapsen liittämisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan mikäli huoltajat ovat asiasta keskenään erimielisiä voidaan vain kuvitella millaiseen tilanteeseen se johtaa monissa niissä perheissä joissa on hyvin vaikea muutenkaan sopia lapsen lapsen yhteisistä asioista en ole itse koskaan kuullut kritiikkiä tästä nykyisestä järjestelmästä ainakaan sellaista tilannetta ei ole tullut tämän reilun kahdenkymmenen kansanedustajavuoden miksi ihmeessä halutaan lähteä nyt tämä hyvä käytäntö muuttamaan joka on toiminut myös lapsen lapsen edun mukaan

haluan vielä kiinnittää huomiota tähän hedelmöityshoitolain soveltamisalaan hedelmöityshoitolain mukaan parilla tarkoitetaan naista ja miestä jotka elävät keskenään avioliitossa tai avioliiton omaisessa suhteessa ja tässä laissa ei nyt ehdoteta muutosta laissa olevaan parin määritelmään ja tämä on mielestäni hyvä asia mutta tiedän että tästäkin käydään hyvin paljon keskustelua pelkään että jos nämä nyt viedään läpi niin seuraavaksi me tulemme näkemään sen että taas tämä asia avataan tämä käytännössä merkitsee siis sitä että meillä edelleenkin hedelmöityshoidot rajattaisiin vain eri sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoon aikanaan kun hedelmöityshoitolakia säädettiin niin perustuslakivaliokunta totesi että kun otetaan huomioon hedelmöityshoidon lääketieteellinen tarkoitus auttaa lapsettomuudesta vastoin tahtoaan kärsiviä henkilöitä niin sitä lakiehdotusta jossa tämä rajaus tehtiin nimenomaan näille pariskunnille joissa lapsi saisi sekä äidin että isän ei samaa sukupuolta oleville pareille ei voitu pitää perustuslakivaliokunnan mielestä perustuslain vastaisena mielestäni tämä linjaus on edelleen oikein naisparin hedelmättömyys ei ole sairaus se ei ole sairaus joka vaatisi lääketieteellistä hoitoa vaan se on hyvin luonnollinen olotila kaksi naista ei voi keskenään keskenään saada lapsia

arvoisa puhemies tiedostan hyvin että kun avioliittolaista puhutaan siinä on hyvin syvästi kysymys arvoista ja varmasti tätä kysymystä katsellaan juuri erilaisten arvolähtökohtien valossa eri eri tavalla

se mikä itseäni tässä kokonaisuudessa huolestuttaa on se että niin kuin tässä salissakin käydyistä keskusteluista voi havaita avioliittokäsitys tulee pirstoutumaan yhteiskunnassa edelleen uskon että edelleenkin esimerkiksi niille joiden maailmankuva muotoutuu kristillisen arvopohjan perusteella avioliitto on edelleen miehen ja naisen välinen liitto olipa sitten lainsäädäntö minkälainen tahansa ja myös erilaisten kirkkokuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien näkemys avioliitosta saattaa irtaantua hyvin kauas lainsäädännön edustamasta näkemyksestä mielestäni tämäkään ei ole hyvä asia arvoisa puhemies tulen huomenna äänestämään tämän esityksen hylkäämisen puolesta mutta en nyt käytä tätä varsinaista kannatuspuheenvuoroa vaan jätän jätän sen valiokunnan jäsenen edustaja laura huhtasaaren tehtäväksi ja hän näyttää olevan siellä aika pian pian listoilla mutta erittäin hyvä vastalause ja hyvää työtä nämä kaksi edustajaa lakivaliokunnassa ovat tehneet kiitos siitä

arvoisa puhemies käsittelemme nyt jo toiseen kertaan tätä asiaa tätä käsiteltiin myös viime viikolla eli kyse on todellakin tasa

liittyvien liitännäislakien viime kaudellahan tämä tasa arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin mikä on hyvä asia se edistää merkittävästi ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista suomessa ja nyt ovat käsittelyssä nämä liitännäislait jotka tähän jo muutettuun lakiin liittyvät

myös lakivaliokunta päätyi siihen että että se kannattaa näitä kuitenkin valiokunta kiinnitti myös huomiota useisiin kohtiin jotka edelleen näiden liitännäislakien muutoksen jälkeenkin ovat ongelmallisia ja haluan niitä nostaa tässä vielä esiin ensinnäkin yksi ongelma joka tänne jää on se että vaikka rekisteröidyn parisuhteen parisuhteen voi tulevaisuudessa siis ilmoitusmenettelyllä muuttaa avioliitoksi niin tämä sama ilmoitusmenettely ei kuitenkaan koske ulkomailla rekisteröityneitä

myös lakivaliokunta kiinnitti tähän mietinnössään huomiota tämä on kuitenkin mahdollista muuttaa sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla ja ja tietenkin on toivottavaa että näin pyritään mahdollisimman pikaisesti tekemään toinen ongelma koskee lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta sinänsä on hyvä että naimattomuusvaatimus tästä laista poistetaan mutta edelleen tänne lakiin jää merkittäviä ongelmia ihmisoikeusnäkökulmasta mistä suomi on saanut myös kansainvälisiltä ihmisoikeustoimijoilta huomautuksia eräs keskeinen näistä on se että edelleen

perusihmisoikeuksia on edelleen räikeä ihmisoikeusloukkaus suomalaisessa lainsäädännössä ja tähän myös lakivaliokunta kiinnitti huomiota yhtä lailla se kiinnitti huomiota siihen että että tämä laki on myös kokonaisuudessaan ongelmallinen eli jos ja toivottavasti kun tulevaisuudessa tämä koko translaki avataan niin se olisi hyvä uudistaa itsemääräämisoikeuden näkökulmasta kestäväksi kolmas kolmas asia jonka haluan tässä kohtaa nostaa esiin on tämä hedelmöityshoitolaki sinnekin jäi vielä ongelmia ja myös näihin valiokunta kiinnitti huomiota eli kyse on siitä että samaa sukupuolta oleva pari käytännössä naispari ei voi nytten vastaisuudessakaan saada hoitoa pariskuntana tästä avioliittolain muutoksesta ja näitten liitännäislakien muutoksista huolimatta tämä taas on lasten oikeuksien näkökulmasta hyvin hankala tilanne esimerkiksi sellaisessa tilanteessa jossa synnyttävä vanhempi kuolee synnytyksessä eli edelleen säilyy tilanne että lapsella on vain yksi juridinen vanhempi hänellä tietenkin toivottavasti olisi mahdollisuus kahteen juridiseen vanhempaan tämä asia voitaisiin myös korjata tämä hallitus voisi sen korjata tuomalla eduskuntaan käsiteltäväksi jo valmistellun esityksen äitiyslaista se viime vaalikaudella jo valmisteltiin oikeusministeriössä mutta mutta sitä ei eduskuntaan tuotu eli tämäkin hallitus voisi asian korjata vain sillä että se toisi jo nyt valmiiksi valmistellun esityksen eduskuntaan jossa me voisimme sen käsitellä tässä mielessä tämäkin asia olisi hyvin helposti korjattavissa ja tietenkin olisi toivottavaa että hallitus näin toimisi tässä muutamia huomioita kokonaisuudessaan nämä liitännäislakien muutokset ovat hyviä ne tukevat jo sitä kehitystä mikä viime kaudella aloitettiin tasa arvoisen avioliittolain hyväksymisen myötä mutta edelleen jää monia merkittäviä ongelmia tänne

kaksi vastauspuheenvuoropyyntöä edustajat niikko ja laukkanen otetaan nämä nyt ensin ja katsotaan sitten lisää

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa huomaa sen että tämä hallituksen esitys on kuten myös se kansalaisaloitekin oli aikanaan hyvin pikaisesti valmisteltu siten että esimerkiksi lapsivaikutusten arviointeja ja näitä fakta asioita olisinkin kysynyt edustaja marinilta kun omassa puheenvuorossanne käytitte hyvin paljon näitä samoja termejä mitä on toistettu tässä jo kahden vuoden ajan ja sitä että näitä ihmisoikeus yhdenvertaisuus ja tasa arvo ongelmia tällä mikä tasa arvo tai ihmisoikeuskysymys on se että mainitsemanne sterilisaatiomalli edelleen säilyy niillä henkilöillä jotka korjaavat korostan tällä teidän terminologiallanne sanaa korjaavat sukupuolta jos sukupuoli korjataan niin eikö se tarkoita silloin sitä että miehestä tehdään nainen ja naisesta mies ja silloin hän myös ominaisuuksiltaan on tällainen millä ihmeellä te perustelette sen että ihminen joka korjauksen käy läpi saisi säilyttää molemman sukupuolen normit elikkä vaikka synnyttämismahdollisuuden ja hedelmöittämismahdollisuuden eihän se ole millään tavalla johdonmukaista joko se on korjausleikkaus tai sitten se

arvoisa puheenjohtaja valiokunnassa kävimme hyvin perusteellisesti näitä asioita läpi ja ilmapiiri oli siellä hyvin kunnioittava ja rakentava minusta edustaja marin tässä toi loistavalla tavalla esiin juuri sen mitä valiokunnassakin korostin että tämä koko esitys vuotaa kuin seula sen jokainen asiakohta oli lähes kaikkien asiantuntijoiden mielestä huonosti valmisteltu olen iloinen siitä että edustaja seikkaperäisesti kuvasi juuri sen miten huono tämä laki on niin kuin valiokunnassa totesin jos minä olisin tämän asian kannalla mitä marin edustaa niin en missään tapauksessa päästäisi näin heikosti valmisteltua lakia läpi mutta te haluatte että tämä laki tulee voimaan koska teillä on se strategia että pistetään se tuhannen kilon norsu sinne volkkariin kilon palasina niin kyllä se sinne sitten lopulta mahtuu tavallaan ymmärrän sen mutta ihmettelen silti tätä logiikkaa
täällä on muutamia vastauspuheenvuoroja täällä on edustaja marin hänninen räsänen päivi essayah ja ja meri näillä mennään edustaja marin
arvoisa puhemies todella istumme edustaja laukkasen kanssa lakivaliokunnassa ja tätä asiaa olemme hyvin perusteellisesti siellä käsitelleet kuulleet lukuisia asiantuntijoita hyvin laajan käsittelyn käyneet läpi ja minun mielestäni nämä lakiesitykset nämä liitännäislait ovat todella hyvin perusteltuja nämä ovat hyviä esityksiä mutta aivan kuten laukkanen totesi näillä ei valitettavasti kaikkea maailmassa saada korjattua kaikkia ihmisoikeusloukkauksia ei näiden liitännäislakien kautta pystytä korjaamaan sikäli ehkä hieman vääristelitte tuossa omassa puheenvuorossanne osaltanne

muitakin tarvitaan

arvoisa rouva puhemies kun tässä on nyt puhuttu ihmisoikeusongelmista ja ja transseksuaalien sukupuolen vahvistamiseen liittyvästä lainsäädännöstä niin on hyvä ymmärrämme ja ja konkretisoimme mitä tämä tarkoittaa ja miksi tämä lisääntymiskyvyttömyyden edellytys ylipäänsä kuuluu tähän tähän transseksuaaleja koskevaan lainsäädäntöön jos tämä lisääntymiskyvyttömyyttä koskeva edellytys poistettaisiin niin niin se tarkoittaisi sitä että juridinen mies voisi synnyttää naisen tavoin tai juridinen nainen voisi siittää ja hänen puolisonsa synnyttää tässä jos missä tarvittaisiin niitä lapsivaikutusten kyllä voi kuvitella miten sekavaa lapsen kannalta tällainen tilanne on että hänellä on isä joka on synnyttänyt tai äiti joka on siittänyt hänet mielestäni tämä tämä on ihmisoikeuskysymys

arvoisa rouva puhemies täällä tosiaan sanat ihmisoikeudet ja toisaalta ihmisoikeusloukkaukset ovat olleet paljon käytössä ja olen miettinyt tätä euroopan unionin jäsenmaitten tilannetta suurimmassa osassa jäsenmaita on tilanne se mikä tällä hetkellä meillä suomessa että meillä on erilliset lait meillä on erillinen parisuhdelaki samaa sukupuolta oleville ja sitten avioliittolaki eri sukupuolta oleville ja

minun mielestäni olisi kuitenkin syytä ajatella näin ja nähdä se että suurimmassa osassa maailman maista avioliitto on varattu miestä ja naista varten ja sitten on näitä muita juridisia liittoja joilla on sitten pystytty takaamaan esimerkiksi perintöoikeus ja muut oikeudet lain edessä siinä mielessä tietenkin olisin toivonut että suomi olisi jatkanut tällä linjalla
seuraavat vastauspuheenvuorot vielä edustajat meri niikko laukkanen sarkkinen ja marin mutta sitten me menemme kyllä tuohon puhelistaan
puhemies ihan muutama huomio tuosta juridisesta vanhemmasta ja äitiyslain valmistelusta meillähän on tällä hetkellä mahdollisuus hakea oheishuoltaja elikkä mielestäni ei ole tarvetta tarvetta niin kuin erilliseen lainsäädäntöön elikkä jos lapsi on on yhden huoltajan yhden huoltajan perheessä ja hänellä on joku läheinen ja vanhempi tarvitsee mahdollisesti hätätilannetta varten toisen läheisen huoltajan lapselleen niin se on hyvin mahdollista tuossa essayah käytti hyvän puheenvuoron siitä mistä minäkään en ole kuullut että tämmöinen on niin kuin ihmisoikeusloukkaus meillähän on ollut rekisteröity parisuhde samaa sukupuolta olevien välillä en minä en minä ymmärrä että täällä olisi kenenkään oikeuksia loukattu ainoat keiden oikeuksia tässä saatetaan nyt loukata

he ovat niitä ketkä eivät tässä voi puhua ja minä ihmettelen kun lyhyen kauteni aikana täällä on huudettu joka ikisen arvioinnin perään ja nyt eivät huuda opposition tietyt ihmiset lainkaan missä on lapsivaikutusten arviointi lapset eivät itse voi puhua

arvoisa rouva puhemies edustaja hänniselle ja marinille haluaisin vielä nyt muistuttaa kun ette viime kautena olleet vielä täällä eduskunnassa keskustelemassa mutta todennäköisesti kuitenkin tiedätte sen että perustuslakivaliokunta lakivaliokunta ja ihmisoikeustuomioistuin että nykyinen avioliittolaki ei sorra ketään nykyinen avioliittolaki ei ole ihmisoikeuskysymys se ei kenenkään ihmisoikeuksia loukkaa se ei tasa arvoa loukkaa eikä yhdenvertaisuutta elikkä tämä on lainsäätäjän kannalta tärkeä tiedostaa mikä se nykyinen laki on eikä johtaa ihmisiä harhaan sillä että meillä on oikeasti lainsäädännöllinen ongelma tästähän ei ole kysymys nythän on kysymys arvoista ja arvojen huutokaupasta jossa on kaksi osapuolta ja ne huutavat erilaista lopputulosta tähän asiaan ja silloin olisi rehellistä puhua nimenomaan siitä mistä on kysymys kysymys on nimenomaan arvokeskustelusta mimmoista yhteiskuntaa rakennamme

arvoisa rouva puhemies minulle ei nyt ihan avautunut edustaja marinin ajatus siitä että vääristelin jotakin kun nimenomaan kerroin nimenomaan teidän kannaltanne miksi kaikki asiantuntijat pitivät tätä lakia huonosti valmisteltuna en kai minä mitenkään vääristellyt jotakin tai esittänyt väärin vaan kerroin juuri niin kuin se asia oli se mistä olin ennen kaikkea huolissani oli se että kun edellisellä kaudella tätä lakia moitittiin erittäin huonosti valmistelluksi niin tämä sama linja jatkui lakivaliokunnassa olisi luullut että lakivaliokunta olisi oppinut jotakin tästä mutta lakivaliokunta itse kuultuaan kaikki asiantuntijat viime vaalikaudella päätti esittää tämän hylkäämistä ja nyt sitten lakivaliokunta kun uudestaan käsitteli asiaa eikä ollut näitä lapsiasiainvaikutusarviointeja päätti hyväksyä tämän siinä ei ole mitään logiikkaa enkä minä ymmärrä mitä minä tässä nyt vääristelin

arvoisa puhemies kyllä kysymys on todellakin arvoista ja näen että tämä tasa arvoisen avioliittolain voimaansaattaminen ja nämä liitännäislait joita nyt käsitellään vievät tasa arvoa eteenpäin suomessa ymmärrän että asiasta on erilaisia näkökulmia tässä ollaan hyvin syvällisten arvokysymysten ääressä mutta minä olen itse erittäin iloinen että saan olla hyväksymässä näitä lakeja jotka vievät tasa arvoa suomessa eteenpäin kyllä suomessa on monta perhettä joissa ollaan erittäin onnellisia siitä että tasa arvoinen avioliittolaki vihdoin tulee voimaan suomi on saanut

ole syytä niitä korjata vaan kyllä meidän täytyy pyrkiä suurimpaan mahdolliseen yhteiskunnalliseen tasa arvoon kaikille ihmisille niin seksuaali kuin sukupuolivähemmistöillekin
ja viimeisen vastauspuheenvuoron tässä vaiheessa käyttää edustaja marin sitten mennään puhujalistaan
arvoisa puheenjohtaja edustaja laukkaselle toisin kuin te äsken tuossa totesitte niin lakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat eivät suinkaan tyrmänneet näitä esityksiä mitä me tänään käsittelemme vaan puolustivat niitä siellähän puollettiin näitä mitä me nyt käsittelemme sen sijaan kyllä siellä asiantuntijoilta tuli huomioita myös juuri näistä asioista mitä äsken esitin tuolla pöntössä eli kaikkea emme saa vielä korjattua ja se vaatii erillisiä lakiesityksiä eduskunnalle muun muassa translain uudistamisen tai hedelmöityshoitolain uudistamisen äitiyslain suuntaiseksi eli päinvastoin kuin väitätte niin näin ei suinkaan ole

sitä onko kahden samaa sukupuolta olevan pariskunnan perheen lapsilla hyvä olla vai ei ymmärrättekö te sen että se loukkaa näitä ihmisiä meillä on monimuotoisia perheitä meillä on erilaisia perheitä erilaisissa perheissä kasvavia lapsia jotka kasvavat hyvissä perheissä heitä loukkaa se että että te täällä kerrotte että tämä on lapsen oikeuksien näkökulmasta ongelmallista että tämä tasa arvoinen avioliittolaki etenee

edustaja räsänen olkaa hyvä teidän nimenne mainittiin sen jälkeen mennään sitten puhujalistaan

toki tämä koko aihepiiri on hyvin iholle menevä ja ymmärrän hyvin sen että tämä herättää myös monenlaisia tunteita mutta ajattelen että kyllä täällä on puhuttava myös lasten puolesta heidän jotka eivät voi itse tehdä valintoja siitä saavatko he omaan elämäänsä ja perheeseensä sekä äidin että isän vai elävätkö he esimerkiksi kahden naisen kahden äidin perheessä tai kahden isän perheessä nämä lapset eivät itse tee niitä valintoja kyllä ihmisellä on hyvin syvä tarve esimerkiksi tietää omat juurensa ja biologiset juurensa ja väitän että

mennään sitten puhujalistalle kuten olen jo muutaman kerran todennut tässä on mahdollisuus vielä käydä sitten keskustelua

arvoisa puhemies pidän tässä nyt kannatuspuheenvuoron tämän vastalauseen puolesta siitä että lakiehdotukset hylätään on asioita mitä ihminen ei voi päättää tai muuttaa mies ja mies eivät voi saada keskenään lasta tässä on taustalla erittäin älykäs suunnitelma siitä että vain nainen ja mies keskenään saada lapsen joten taustalla on ajatus siitä että mies ja nainen on paras roolimalli ja paras kasvattamaan lasta ja vaikka olisi kuinka hyvät kaksi äitiä niin se ei poista sitä tarvetta mieheen koska näin se biologia toimii minä en ymmärrä minkä takia tässä salissa väheksytään biologiaa en myöskään ymmärrä minkä takia tässä salissa väheksytään tällä hetkellä lapsen oikeutta tässä puhutaan vaan aikuisten oikeudesta ei lapsen oikeudesta jos oltaisiin oikeasti kiinnostuneita lasten oikeudesta me tekisimme ne lapsivaikutusarvioinnit ei tässä salissa kukaan halua ottaa kantaa lisäksi tässä on myös kysymys arvoista avioliitto halutaan purkaa siinä mielessä ettei se enää olisi naisen ja miehen välinen kristillisten arvojen romuttaminen on tosiaan alkanut jo kuusikymmentä luvullahan aapisessakaan ei enää saanut mainita sanaa jumala vielä viisikymmentä luvun aapisesta sitä voi löytyä olen aika varma että salissa tulemme myös keskustelemaan moniavioisuudesta ja muusta tavoitteenahan tässä kuitenkin on se alussa jo sanoin että tämä on se kannatuspuheenvuoro tähän vastalauseeseen ja esitän että nämä lakiesitykset hylätään

arvoisa puhemies osaltani myös täytyy tähän alkuun todeta että kannatan tämän lakiesityksen hylkäämistä vaikka hallituksen jäsenenä istun

miksi tämä on niin tärkeä asia että tästä tarvitsee nytten toisenkin kerran keskustella kun viime viikolla tästä jo debatoitiin miksi vielä tälle päivälle meillä kaikilla puhehaluja riittää tämä on niin tärkeä suunta mihin suomi rakentaa yhteiskuntaa minä ymmärrän kyllä tämän näkökulman siltä kannalta että joku kokee ettei hänellä ole samanlaista tasa arvoa tai yhdenvertaisuutta päästä avioliittoon minä ymmärrän kyllä sen näin inhimilliseltä näkökannalta että siihen joillakin ihmisillä on halua päästä tekemään muutos ja saada tämä avioliitto kaikkien ulottuville mutta en kuitenkaan ymmärrä sitä että me väheksymme avioliiton merkitystä jos meillä tällä hetkellä kuitenkin on avioliitossa noin kaksi miljoonaa ja rekisteröityneessä parisuhteessa oliko niitä nytten kuusituhatta vai kahdeksantuhatta niin se epäsuhta on niin iso meidän täytyisi ymmärtää se että avioliitto on jollakin tavalla merkityksellinen yhteiskuntaa koossa pitävä voima perhettä yhdistävä ja lapsen turvaksi luotu myös naisen näkökannalta siinä mielessä ne perinteet ja historia jo niin pitkät tämän avioliiton kannalta että sen romuttaminen tällaisella lainsäädännöllä ei ole millään tavalla perusteltua tässä aikaisemmin jo mainitsin ja esitin joillekin kansanedustajille kysymyksen siitä että kun me olemme lainsäätäjiä niin meidän pitäisi tuntea lakia meidän pitäisi tuntea lakia siltä osin että me emme anna väärää todistusta siitä että meidän lakimme on syrjivä tai eriarvoistava eriarvoistava joitain henkilöitä kohtaan tätä ongelmaa ei oikeasti ole tästä on tehty ongelma koska jotkut ovat niin halunneet sitten toisekseen haluan nostaa esille yhden näkökulman mistä en ole aikaisemmin vielä puhunut se on tämä hallituksen esitys siltä osin että hallituksen esityksessä sanotaan että lapsen uskonnollisen aseman määräytyminen nythän se on niin että äidin päätösvallassa on sanoa jos ei yksimielisyyttä perheessä synny mitä uskontokuntaa mahdollisesti lapsi edustaa tällä on sellainen merkitys että se vaikuttaa lapsen kasvatukseen varhaiskasvatuksessa ja koulussa se vaikuttaa siihen pääseekö hän mukaan esimerkiksi uskontotunneille vai ei täällä on paljon puhuttu näiden vuosien aikana siitä että tämä

ole keneltäkään pois mutta tässäkin on yksi pieni esimerkki siitä keneltä tämä on pois lakivaliokunta on perustellut tätä muuttamista siten että että tämä muutos on tarpeen koska se kohtelee erilaisia perhemuotoja samalla tavalla tästä eteenpäin ja tätä on perusteltu lakivaliokunnan kannalta yhteisvastuulla

lasta koskevista asioista yhdessä perhe päättää tai ei päätä tämä on minun mielestäni tosi huono perustelu meillä kuitenkin suurin osa perheistä on ihan normaaleja heteroperheitä lähestulkoon kaikki tässä maassa ja nytten käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jos on tulevaisuudessa näitä isättömiä isättömiä lapsia niin kuin niitä jatkossakin on tässä yhteiskunnassa niin käytännössä äiti ei enää voi sanoa että meidän lapsemme muuten menee sitten ihan normaalille uskontotunnille no tämä kuulostaa vähäiseltä asialta mutta tällä on kauaskantoiset seuraukset tällä on sellaiset seuraukset että me rupeamme pala palalta murentamaan tätä uskonnonvapautta ja sananvapautta tässä maassa me emme anna enää päätösvaltaa edes vanhemmille äidille tässä tapauksessa vaan me haluamme siirtää sen päätösvallan jonkun tuomarin käsiin tai yhteiskunnalle meidän tulisi kuitenkin ymmärtää se että nyt jos tämä laki tullaan hyväksymään vuonna kaksituhattaseitsemäntoista keväällä kokonaisuudessaan niin meillä on edessä se että kirkko tulee luopumaan todennäköisesti vihkimisoikeudestaan kirkolla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa on aivan hurskastelua täällä kenenkään lainsäätäjän sanoa että kirkko saa tehdä itse omat päätöksensä minä väitän että seuraavana hetkenä välittömästi sieltä vasemmalta siiveltä ruvetaan vaatimaan kirkolta kirkollisveronkanto oikeutta pois jos tule vihkimään samaa sukupuolta olevia henkilöitä tämä on pala palalta norsun syömistä kuten edustaja laukkanen kertoi pala palalta me murramme kaikki ne esteet sen tieltä ettei tämä yhteiskunta muuttuisi yhä enemmän liberaalisempaan suuntaan arvoisa puhemies olisin toivonut suomen eduskunnalta toisenlaista lähestymistapaa tämmöisiin vaikeisiin kipeisiin koko yhteiskuntaa koskettaviin lakimuutoksiin olisin toivonut että lakivaliokunta olisi seissyt viime vaalikauden lakivaliokunnan näkemyksen takana viime vaalikautenahan lakivaliokunnassa itsekin olin siellä mukana keskusteltiin tästä asiasta että lapsivaikutusten arviointi tässä asiassa on tärkeää tehdä tämä oli yksi peruste minkä takia lakivaliokunta ei tätä hyväksynyt viime vaalikautena vaikka se äänestyksessä täällä salissa voittikin silloin lakivaliokunta totesi että lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa tästä oli oikein oikeusministeriön suositus tässä arviossa tässä salissa ikävä kyllä on lapsen etu jätetty aikuisen edun jalkoihin lapsen etua ei haluttu tutkia lapsivaikutusarvioinnin kautta vaan lapsen ääni hukkui meidän aikuisten kilpahuudantaan siitä mitä minulle kuuluu on valitettavaa että osaltani joudun vastustamaan oman hallituksen lakiesitystä tiedän että se on ainoa vaihtoehto kun on kysymys lasten oikeuksista isään ja

puhemies edustaja laukkanen kun minä kävin koulun ja siitä ei kauhean kauaa ole pulpetti oli tyhjä vailla raamattua jotkut arvot ovat silti ajattomia peruskallio joka ei huoju eikä kaadu maailman myrskyissä jokaisella jokaisella on maailmankuva kristillinen ateistinen uskonnoton tai jokin muu uskontokunta uskonnon ja mielipiteenvapaus turvaavat jokaisen jokaisen oikeuden maailmankuvaansa kunnioitan niitä ihmisiä jotka kannattavat avioliittolain muutosta ovat sitä kannattaneet kunnioitan heitä he ovat käyttäneet demokraattista vaikutusmahdollisuuttaan ja tätä kunnioittaen tämä hallitus nyt esittää avioliittolain edellyttämiä lainmuutoksia minun mielestäni on johdonmukaista se että kansan tahtoa joka on tullut kansalaisaloitteen ja sitten kansaa edustavan eduskunnan enemmistön päätöksellä on näin kunnioitettu kunnioitan demokratiaa ja suomen lakia maailmankuvani ei kuitenkaan muutu minulle avioliitto on nyt ja aina yhden miehen ja yhden naisen välinen instituutio huomaatte että tietoisesti sanon nimenomaan yhden naisen ja yhden miehen välinen

yksi osapuoli on tässä keskustelussa kylläkin onnistunut juurruttamaan keskusteluun tasa arvoisen avioliiton käsitteen tämähän on tietysti retoriikkaa vaikka avioliittolaki oli jo tasa arvoinen ennen tätä tehtyä muutosta kuka tahansa täysi ikäinen mies ja nainen saattoivat solmia avioliiton riippumatta taustastaan kun katsoo historiaa ja vielä joitakin nykyisiäkin yhteiskuntia niin tämähän ei ole asiaintila kaikkialla erilaisia rajoituksia säädetään näissä kysymyksissä ja myös rikkoen ihmisoikeuksia avioliittolakimme siis toisin sanoen oli jo aikaisemmin täysin ykn ihmisoikeusjulistuksen vaatimukset täyttävä yhdeksästoista kaksituhattayksi edustaja vistbacka perussuomalaisista puhui seuraavasti tämä hivutustaktiikka on on toiminut hämmästyttävän hyvin ja osa ihmisistä ei vieläkään ole ole kyennyt tai ei halua nähdä lain lopullista päämäärää joka on samanarvoinen asema avioliiton kanssa näin edustaja vistbacka puhui tässä salissa tai sanotaanko tuolla suuressa salissa silloin kun käsiteltiin lakiesitystä rekisteröidystä parisuhdelainsäädännöstä katsokaa itse arkistoista monet edustajat eri puolueista sanoivat että on pelottelua puhua siitä että kun säädetään rekisteröity se missään vaiheessa johtaisi siihen että rekisteröidyn parisuhdelain kautta tulisi lopulta samanarvoinen asema avioliiton kanssa monet varoittivat siitä myös samaan aikaan että niin tulee käymään ja niinhän on valtiopäivämies vistbacka on kauaskatseinen mies hivutustaktiikka jatkuu mikä näkyy esimerkiksi edustaja marinin vaatimuksessa uusista lakimuutoksista tietysti mielelläni kuulisin tarkemmin mitä nämä uudet lakimuutosvaatimukset ovat eikö tämäkään lainsäädäntö ole vielä se kuuluisa tasa arvoinen avioliittolaki sitkeästi halutaan myös muuttaa perhekäsitys tässä ei ole kyse pelkästään avioliittolain muutoksesta tässä kokonaisuudessa vaan koko perhekäsityksen muuttamisesta kannatan vastalause esitystä ja ollen tulen äänestämään niin sanotun avioliittolain liitännäislakeja vastaan tämä on tietysti aika kova ratkaisu hallituspuolueen edustajalta mutta jotkin arvot ovat ajattomia muuttuvassa maailmassa on jotain

arvoisa rouva puhemies täällä yhdyn niihin jotka ovat todenneet että tulevat huomenna äänestämään tämän vastalauseen mukaisesti lakiesitysten hylkäyksen puolesta tuossa vastalauseessa on erittäin hyvin seikkaperäisesti käyty läpi nämä kuusi eri lakia ja todettu minkä tähden näitä lainsäädäntömuutoksia ei kannateta viime viikolla kävimme täällä hyvin seikkaperäisen mutta myöskin voi sanoa sävyltään toinen toistamme kunnioittavan keskustelun ja toivon että vaikka tässä tänäänkin vähän tunteet nousevat pintaan niin kuitenkin tämä toinen toisemme kunnioitus säilyy ja näytämme sen että osaamme olla sivistyneesti eri mieltä asioista yhdyn myöskin niihin puheenvuoroihin joissa täällä on todettu että olisi ollut hyvä jos olisi odotettu että tämä aito avioliitto kansalaisaloite tulee eduskuntaan ennen kuin näitä liitännäislakeja olisi lähdetty viemään eteenpäin jolloinka sitten nämä lainsäädäntöasiat olisi voitu käsitellä oikeassa järjestyksessä mutta tällä hetkellä meillä on on siis tosiaankin esillä nämä liitännäislait ja huomenna niistä äänestämme viime viikolla kävin aika pitkästi läpi näitä lakeja ja ja nyt oikeastaan ihan summaan muutaman kohdan sieltä ehkä eniten täällä salissa on käyty keskustelua siitä miten nämä liitännäislait eivät tosiaankaan ole pelkkiä teknisiä muutoksia vaan näitten lakien vaikutukset ulottuvat koko yhteiskunnassa monille eri alueille perintökaareen perheoikeuteen lasten asemaan ja tietysti myöskin niin kuin täällä on viitattu sosiaali ja terveysministeriön hallinnon alan lainsäädäntöesitykset joita tulee ilmeisesti yli sataan lakiin odottavat sitten vielä käsittelyään lapsivaikutusten arvioinnista on puhuttu paljon ja ja siinä mielessä haluan vain todeta niin kuin täällä on sanottu että lapsiasiavaltuutettu ja myöskin oikeusministeriö viime kaudella totesivat että olisi hyvä tehdä tämä arviointi ja siinähän nimenomaan on kysymys siitä että katsotaan mihin lainsäädännössä ja esimerkiksi tämä mahdollinen lakimuutos tulee vaikuttamaan yksi sellainen asia mikä varmasti olisi ollut syytä käsitellä on se kuinka monet maat tulevat tämän jälkeen sulkemaan adoption suomeen kaikilta pareilta elikkä on useita maita jotka eivät anna lapsia adoptoitavaksi samaa sukupuolta oleville pareille ja nyt tämän sukupuolineutraalin avioliittolain muutoksen myötä sitten myöskin suomelta ovet sulkeutuvat no toinen asia uskonnonvapauslaki johon tulee muutos tämähän ihan lakivaliokunnan mietinnön mukaisestikin oli sellainen voisiko sanoa vähän ylimääräinen muutos elikkä varsinaisesti tästä avioliittolain muutoksesta ei ole suoraan johdettavissa johdettavissa tätä lainmuutoksen tarvetta se todetaan ihan selkeästi siinä mietinnössä ja kuitenkin sitten tähän suuntaan nyt on haluttu mennä ja kyllä tämä tällaista niin sanottua positiivista uskonnonvapautta tulee rajoittamaan koska se lisää sellaista uskonnollista juurettomuutta ja uskonnottomuutta ja siinä mielessä kaventaa sitä myönteistä uskonnon vapautta sitten kolmantena asiana vielä nostan esille kristilliset kirkot jotka tällä hetkellä suorittavat suurimman osan avioliittoon vihkimisestä ne eivät vielä ole muodostaneet kantaa tähän uuteen tilanteeseen ja tällä hetkellähän suomessa mikään kirkkokunta ei näe avioliittoa millään muulla tavalla kuin miehen ja naisen välisenä siinä mielessä tämä tulee olemaan suuri haaste myöskin kirkkokunnille ja myöskin muille uskontokunnille jotka joutuvat tähän asiaan sitten ottamaan kantaa kun isossa britanniassa ja norjassa tehtiin vastaava lainmuutos eli muutettiin lakia sukupuolineutraaliksi niin näissä maissa katsottiin tarpeelliseksi aivan erikseen alleviivata sitä että tämä lainmuutos ei vie uskonnollisilta yhdyskunnilta millään tavalla niitten opillista vapautta ja uskonnonvapautta sen minkä he katsovat avioliitoksi ja mitä he haluavat esimerkiksi omissa seremonioissaan olla liittämässä yhteen tahi siunaamassa mietin että suomessakin olisi voinut olla paikallaan että tästä olisi esimerkiksi mietinnössä mainittu koska voin kuvitella että saattaa tulla sellainen tilanne että kenties esimerkiksi jonkun kirkkokunnan vihkimisoikeuden omaava henkilö saattaa itse ajatella tästä asiasta toisella tavalla kuin kenties oma kirkkokunta ja ja ehkä saa päähänsä sitten sen että hänpä suorittaa tällaisen vihkimyksen olisi ollut tärkeää oikeudellisen selvyyden takia kirjata selkeästi niin kuin norjassa on tehty että mikäli kirkkokunnalla ei ole liturgista kaavaa tätä samaa sukupuolta olevien henkilöitten vihkimistä varten niin myöskään tällainen vihkimys ei ole juridisesti pätevä täällä muutamissa puheenvuoroissa tuli esille tämä paine mikä tulee varmasti sitten uskonnollisiin yhdyskuntiin kun maallinen ja ja sitten toisaalta kirkkojen opillinen näkemys avioliitosta erkanevat sitä painetta varmasti muodostuu ja on hyvinkin nähtävissä niitä tilanteita joissa joissa joko henkilöt käyttävät omaa vapauttaan tai sitten voi olla myöskin niitä pareja jotka testaavat tätä tilannetta ja lähtevät pyytämään vihkimystä vaikka kirkkokunnalla ei siihen olisi liturgista kaavaa sitten ehkä viimeisenä asiana vielä nostaisin esille tämän kohdan jossa tosiaankin tämä rekisteröity parisuhde kuitenkin jää tuonne lainsäädäntöön sellaisena jonkunlaisena jäänteenä uusia rekisteröityjä parisuhteita ei voida solmia mutta kuitenkin suomessa on niitä ihmisiä jotka ovat rekisteröidyssä parisuhteessa ja haluavat siinä myöskin jatkaa eli he näkevät avioliiton miehen ja naisen välisenä ja haluavat jatkaa rekisteröidyssä parisuhteessa ja tietenkin on tärkeää että heille tämä oikeus suodaan mutta sitten toisaalta tullaan tähän tilanteeseen että että sitten ulkomailla rekisteröity parisuhde hyväksytään suomessa vaikka suomessa ei enää sen jälkeen kun tämä laki muuttuu voida rekisteröidä parisuhteita toisaalta sitten suomessa parisuhteen rekisteröineet henkilöt voivat pelkällä ilmoitusmenettelyllä muuttaa muuttaa tämän rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi kun taas ulkomailla rekisteröidyn parisuhteen solmineet eivät näin voi tehdä ja muistaakseni edustaja räsänen edellä taisi mainita siitä että kun tämän sukupuolineutraalin avioliittolain yhteydessä on paljon tätä tasa sanaa käytetty niin kyllä tässä herää kysymys näistä yhdenvertaisuusnäkökulmista näiltä osin luomme sekavaa lainsäädäntöä myöskin tällä tavoin siinä mielessä yhdyn myös edustaja laukkasen toteamukseen että kaikissa näissä valiokunnan kuulemisissa tuotiin esille se että tätä lainsäädäntöä on tehty hätiköiden ja ja myöskin huonolla valmistelulla ja että siinä on paljon sellaisia puutteita joita ei olisi tullut tällä tavoin viedä eteenpäin mutta kristillisdemokraattina tiedän että demokratia tässä talossa puhuu ja huomenna sitten äänestyksessä näemme millä tavalla itse kukin näihin liitännäislakeihin ottaa kantaa itse olisin kyllä toivonut ja vetosin vielä useaan kertaan hallitukseen että me olisimme tosiaankin käsitelleet tämän aito avioliitto kansalaisaloitteen ennen kuin näitä liitännäislakeja oltaisiin viety eteenpäin mutta mutta ikävä kyllä hallitus ei tässä sitten sitten

kiitos rouva puhemies

mielestäni on erittäin arvokasta ja tärkeää että ihmiset saavat kertoa omista näkemyksistään tuntemuksistaan ja erityisesti näin syvälle menevistä ajatuksistaan ja siinä ei ole ketään tarkoitus loukata en ainakaan minä koe että minä ketään haluan loukata eikä täällä minusta ole ollut sellaista ilmapiiriä eikä sitä pidä niin ottaa meillä jokaisella on oma oma arvomaailmamme itse en ole uskonnollinen ihminen enkä perusta elämääni uskontoon mutta minulla on myös tiettyjä perusarvoja ja ymmärrän sen että toisille ihmisille ja myös minulle avioliitto on erittäin tärkeä instituutio miehen ja naisen välisenä suhteena joka voi olla mahdollinen vain miehille ja naisille minuun on ollut hyvin paljon eri eri ikäisiä erityisesti vanhempia ihmisiä yhteydessä ja he ovat ihan keskeisenä kriteerinä minua äänestäessään halunneet tietää miten suhtaudun tähän miehen ja naisen väliseen avioliittoon ja näihin liitännäislakeihin se on ollut heille keskeinen asia jo silloin olen kertonut heille että haluaisin pitää tämän instituution erillään koska

joka meillä on ollut voimassa ja tällä hetkellä on takaa samat taloudelliset oikeudet aviopareille en en oikeastaan ole nähnyt miksi tämä oli niin iso asia poliittisesti miksi sitä piti piti viedä eteenpäin aivan kuin se olisi ollut jokin ihmisoikeusloukkaus kuten edustaja marin kertoi minä en ole koskaan sitä asiaa niin nähnyt mutta ehkä joku sen niin näkee toisaalta me emme ole saaneet siitä mitään huomautuksia itsekin toivon että puhutaan varsinkin näin vaikeista asioista oikeilla termeillä ja niin niin kuin se asia on ollut kukaan ei ole koskaan väittänyt että suomessa on tapahtunut tämän suhteen ihmisoikeusloukkauksia kun miettii lapsen etua ja lapsivaikutuksia niin ehkä siinä jos jossakin tässä lainvalmistelussa on ihmisoikeusloukkaus olen hieman yllättynyt tässä syksyllä käsittelimme esimerkiksi subjektiivista päivähoito oikeutta ja hyvin kovasanaisesti monet opposition edustajat demareista vasemmistosta ja vihreistä toivat esille sitä että hallitus ei ole tehnyt riittävän kattavia vaikutusarvioita koskien naisten asemaa työelämässä ja lasten kehitystä ja näin poispäin tässä on kuitenkin hyvinkin merkittäviä muutoksia tulossa mutta niiden perään ei ole tässä kysytty tämä lakihan on tulossa ensimmäinen kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista voimaan jos jos tämä hyväksytään siihen on aika runsaasti aikaa niin että tässä olisi ollut ihan hyvää aikaa vielä pohtia tätä en tiedä miksi tämä piti piti niin kiireesti tehdä

jotenkin näkisin että tässä on lapsen oikeus unohtunut aikuisten melskatessa tämän asian ympärillä ja nähdään se oma oikeus ja omat tekemiset meistä ihmisistä asiat näyttäytyvät eri lailla ja sitä pitää kunnioittaa ja arvostaa siinä siinä mielessä olisin toivonut että tätä olisi monelta kantilta pohdittu juristina jäin miettimään niin kuin täällä edustaja laukkanenkin toi esille ja muistaakseni essayah että on perintöoikeudellisia asioita lasten huoltoon huostaanottoon ja edustamiseen liittyviä asioita joista voi tulla vielä ongelmia niitä kaikkia ei ehkä ehkä tässä edes pysty havainnoimaan niin että sen takia olisi ollut tarpeen semmoinen laajempi arviointi siitä mitä kaikkia muutoksia tässä on mutta kun sitä ei ole tehty niin niitä mekään emme kaikkia kaikkia havaitse mikä on minusta erittäin erittäin ikävää koska tässä ei ole mikään hengenhätä tämän asian kanssa aina puhutaan että lait lait pitää valmistella laadukkaasti ettei olla sitten hetken päästä että hupsistakeikkaa nämä valmisteluthan menivätkin nyt ihan ihan päin päin mäkeä

nimenomaan adoptio oikeuden kohdalla korostaisin sitä että kyllä siinä on se lapsen oikeus saada kunnolliset vanhemmat ja isä ja äiti se se malli eikä se aikuisen oikeus olla olla vanhempi kuten itse täällä edellisellä kerralla kerroin olen itse lapseton se on näin minun kohdallani ja sen kanssa sitten sitten elän lisäksi olisin vielä kertonut siitä minkä tässä edustaja essayah otti myös esille että että kirkot saavat nyt sitten valita jatkossa tämän vihkioikeuden käyttämisen itse kun olen toiminut maistraatin henkikirjoittajana ja työhöni kuuluivat myös siviilivihkimiset olen puhunut tästä asiasta että silloinhan ne resurssit tulevat kohdistumaan maistraattiin maistraattikenttä on myös kovassa muutoksessa ja tätä viestiä olen vienyt ministeriöönkin että tarkasteltaisiin vielä sitä että jospa vihkimisestä jonkinlainen rekisteröintimaksu saatettaisiin aikaiseksi näitten kulujen kattamiseksi nyt kun tätä kovalla paineella ajetaan eteenpäin niin kuin täällä on ollut puhetta niin toivon niiltä ihmisiltä kannatusta sitten jos tämä maksullisuus tulee keskusteluun ja hyväksyttäväksi niin että jos niitä paineita sitten tulee sinne maistraattiin niin myös kannatetaan sitä maksua eikä sitä sitten vastusteta koska silloin tuleekin tilanne että siellä ei ole resursseja siihen vihkimiseen vielä vielä olisin todennut mitä jo aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin tänä päivänäkin oheishuoltajajärjestelmällä saa lapselle toisen huoltajan niin että se ei ole minkään ongelma en lähtisi kiirehtimään

ja julistamaan täällä mitään äitiyslakeja ei kai siitäkään nyt ole tehty mitään vaikutusarviointeja siellä on olemassa instituutio tällä hetkellä lapsella on oikeus saada oheishuoltaja se se ei ole mikään ongelma jos sellainen tarve on ilmoitan tässä myös kantani olen varajäsen lakivaliokunnassa ja allekirjoitinkin kerran jo sen vastalauseen mutta en ollut sitten siinä tietyssä kokouksessa paikalla kun olin perustuslakivaliokunnan kokouksessa ilmoitan että kannatan sitä ja tulen äänestämään vastaan kiitos

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajat huomaa että käymme keskustelua aiheesta jossa on tunteita ja muuta pelissä minusta on hienoa kuitenkin että täällä puhutaan isoista ja tärkeistä arvoista ja sen takia minäkin nousin tänne pönttöön vaikka en alun perin ollut aikonut pitää puheenvuoroa itse olen lakivaliokunnan jäsen myös ja ollut mukana mietintöä laatimassa ja näen että tämä on on todella tärkeä askel kohti ja tasa arvoa myös suomessa en näe siinä ristiriitaa myöskään kristillisen uskon näkökulmasta itse olen toisen kauden kirkkovaltuutettu ja myös omien arvojeni kautta niin niin kun aina sanotaan että on nämä kolme usko toivo ja rakkaus ja suurin niistä on rakkaus näin minäkin ajattelen tiedän että on avioliittoja joissa on rakkautta tiedän että on avioliittoja joissa sitä ei ole toivon tietysti että kaikissa avioliitoissa sitä on ja paljon ja sitä tuhlataan ajattelen myös lapsia lapsia jotka ovat yksinhuoltajaperheissä tai perheissä joista toinen vanhemmista on menehtynyt tai joissa kumpikaan vanhemmista ei pysty ottamaan vastuuta lapsista vaan lapset ovat niin sanotusti heitteillä on huostaan otettuja lapsia on pahoinvoivia lapsia nuoria ja vanhempia mikä onkaan siis se lapsen etu lapsen etu on se että lapset kaikki maailmassa saisivat elää turvallisessa kasvuympäristössä rakkauden ympäröimänä että olisi turvalliset vanhemmat aikuiset lähellä joihin voi turvata silloin kun on vaikeaa ja vaikka ei olisi vaikeaakaan elikkä näen että tämä keskustelu lapsen pitäisi käydä nimenomaan siitä näkökulmasta minkälaisissa olosuhteissa lapsemme kasvavat siihen ei vaikuta se mikä on vanhemman seksuaalinen suuntautuminen eikä siihen vaikuta se elääkö lapsi sen yhden vanhemman tai kahden vanhemman taloudessa perheessä vaan siihen vaikuttaa vain se minkälaiset ovat ne olosuhteet onko siellä se rakastava aikuinen läsnä ei se ole aina se biologinen äiti tai isä suomeen on on adoptoitu paljon lapsia ulkomailta toki myös tiedetään että se ei ole mikään tae että kun on biologiset isä ja äiti siellä on sen lapsen hyvä olla ja elää vaikka tätä me kaikki täällä toivomme itsekin viiden lapsen äitinä aina ajattelen omia lapsiani pohdin sitä omaa riittämättömyyttäkin välillä olenko ollut läsnä aina silloin kun minua on tarvittu minkälainen roolihahmo olen omille lapsilleni joudun olemaan työni vuoksi paljon poissa kotoa ja siitäkin tietysti välillä omatunto soimaa minulla on onni minulla on siellä se toinen puoli kumppani joka huolehtii arjen pyörityksestä mutta kaikilla ei näin välttämättä aina ole ja siitä huolimatta aina se lapsen etu se on se mikä on se tärkein prioriteetti ykkönen joka toinen avioliitto tietääkseni päätyy tänä päivänä eroon mikä sitten on syy en tiedä en ole niitä analysoinut mutta näkisin tässäkin keskustelussa unohtuu että että kun puhutaan tasa arvoisesta avioliittolaista niin lähtökohta on se että kaikilla meillä siihen sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntaantumiseen katsomatta olisi yhtäläiset oikeudet solmia avioliitto sen takia itse olen tätä viime vaalikaudella kannattanut ja edelleen kannatan puhuttiin demokratiasta ja siitä kuinka tärkeä meidän on demokratiaa noudattaa ja kunnioittaa siitä huolimatta esimerkiksi edustaja elo sanoi että tulee huomenna äänestämään vastaan eli näitä liitännäislakeja vastaan vaikka totesi että hän kunnioittaa sitä että viime vaalikaudella tämä suomen historian ensimmäinen eduskunnassa hyväksytyksi tullut kansalaisaloite on edennyt ja perussuomalaisten oma ministeri lindström on tämän hallituksen esityksen ja ja nämä liitännäislait tuonut eduskuntaan minusta se oli aika rohkea teko tietäen mikä hänenkin kantansa tähän asiaan viime vaalikaudella oli mutta hän hän kunnioittaa käytännössä ja konkreettisesti sitä eduskunnan tahtotilaa mikä viime vaalikaudella tässä salissa yhdessä mitattiin toivon että nämä liitännäislait tulevat hyväksytyksi ja toivon myös että ne epäkohdat ja ne asiat jotka tässä jo edellisessä puheenvuorossa edustaja marin otti esille translain kokonaisuudistus myös aloitettaisiin tällä vaalikaudella ja saataisiin myös käsiteltyä nyt tämän vaalikauden aikana samoin kuin tietysti tämä hedelmöityshoitolakiasia että että voitaisiin oikeasti sanoa että lapset olisivat yhdenvertaisia riippumatta siitä syntyvätkö he kahta samaa sukupuolta olevan vanhemman perheeseen vai kahta eri sukupuolta olevan vanhemman perheeseen toivoisin että tämä olisi eduskunnan yhteinen tahtotila

arvoisa puhemies täällä muun muassa edustaja räsänen ja edustaja niikko nostivat esiin lapsen oikeudet no minä olen itse kasvanut sateenkaariperheessä jossa vanhempina on ollut kaksi naista ja minä voisin toki käydä teidän kanssanne täällä pitkäänkin keskustelua lapsen asemasta lapsen oikeuksista lasten tilanteista perheiden tilanteista sellaisissa perheissä on esimerkiksi kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa mutta minä en aio sitä tehdä koska me me emme tänään käsittele täällä tasa arvoista avioliittolakia vaan me käsittelemme täällä tähän jo hyväksyttyyn avioliittolakiin liittyviä liitännäislakeja kyse on siis lakeihin tehtävistä teknisistä muutoksista joita joita pitää tehdä sen takia että edellinen eduskunta hyväksyi tasa arvoisen avioliittolain olisi hyvin erikoista jos me emme nytten muuttaisi meidän lainsäädäntöämme yhdenmukaiseksi yhdensuuntaiseksi jo tämän tehdyn lakimuutoksen kanssa oikeastaan syy siihen minkä takia pyysin tämän puheenvuoron oli vain korjata nämä virheelliset käsitykset käsitykset mitä tästä keskustelusta ehkä syntyi ensinnäkin siitä mitä me olemme täällä käsittelemässä ja mistä huomenna äänestetään täällä on muutamassa puheenvuorossa esitetty väite siitä että tämä lainvalmistelu näiden liitännäislakien tai tasa arvoisen avioliittolain osalta olisi ollut hätiköityä ja ja puutteellista muun muassa edustaja essayah totesi että asiantuntijakuulemisissa on tällainen näkemys tullut esiin näin ei kuitenkaan ole asiantuntijakuulemisissa ei todettu että juuri nämä lakimuutokset tai se avioliittolain muutos sen sijaan siellä todettiin kyllä se että silloin tehtiin iso virhe kun lähdettiin tekemään erillislainsäädäntöä rekisteröidystä parisuhteesta eli kun silloin lähdettiin eriyttämään lainsäädäntöä niin se on johtanut sekaviin ja ongelmallisiin tilanteisiin nyt me olemme korjaamassa näitä epäkohtia tätä tilannetta tästä varmaan täällä salissa puhuttiin kun puhuttiin hätiköidystä ja puutteellisesta lainvalmistelusta eli jos asiat olisi jo alun perin tehty hyvin niin tätäkään käsittelyä ei nyt tarvittaisi

toisaalta myös myös muutetaan muun muassa tätä lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta siltä osalta että tämä naimattomuusvaatimus poistuu ja tämäkin on tekninen muutos sekin on hirveän hyvin täällä mietinnössä todettu toivon että todella perehdytte siihen ja sitten edustaja meri täällä totesi että suomi ei ole saanut huomautuksia ihmisoikeustoimijoilta siitä että meidän lainsäädännössämme olisi ihmisoikeusongelmia no tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa näihin epäkohtiin muun muassa translain osalta ovat kiinnittäneet huomiota esimerkiksi eurooppa neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu sekä ykn kidutuksen ja muun julman epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen erityisraportoija suomi on siis saanut huomautuksia näistä ongelmista mitä meillä on esimerkiksi translaissa joten se mitä edustaja meri

ymmärrän kyllä sen että eduskunnalla on kova tarve käydä uudelleen se keskustelu mitä viime kaudella käytiin mutta kyse ei nyt ole siitä kyse on teknisistä lainmuutoksista jotta tämä tasa arvoinen laki tämä kokonaisuus voi astua voimaan maaliskuun alussa siitä on kyse ja toivon että me emme nyt jatka tätä keskustelua sen pidemmälti siitä pitääkö tasa arvoinen avioliittolaki hyväksyä vai ei kun se viime kaudella jo hyväksyttiin

arvoisa rouva puhemies edustaja marinin muisti on hieman valikoiva ensinnäkin mitä tulee tähän kiireeseen sehän oli aivan ilmeistä nämä liitännäislaithan annettiin kesällä kesäaikaan ne käsiteltiin ministeriössä lausuntopyyntöjä ei lähetetty eduskuntaryhmille en millään tavalla voi pitää tällaista valmistelua edes kohtuullisena kun ei edes eduskuntaryhmille kerrota mitä ollaan tekemässä kristillinen eduskuntaryhmä sai vahingossa tietää tästä kun aktiivinen kansalainen lähetti sähköpostia yhdelle edustajistamme ja kertoi että oletteko kuulleet että tällaiset ja tällaiset muutokset ovat tekeillä en ihan jaksa uskoa että edustaja marinkaan pitää tätä hyvänä menettelynä että kesäaikaan ikään kuin puun takana kun kaikki ovat lomalla tämmöisiä tärkeitä valmisteluja tehdään edustaja marin avioliittoon liittyvät lait eivät koskaan ole tekniikkaa ne ovat paljon syvällisempiä kauaskantoisempia nyt tässä kun tätä esitystä valmisteltiin ministeriön edustaja sanoi meille että nämä muutokset ovat teknisiä muutoksia ministeriön edustaja tai joku muu voi pitää niitä teknisinä kyllä avioliitto on lapsen tulevaisuuteen liittyvä ja näitä valtavia asioita tähän liittyy lähes kaksisataa lakia ja asetusta ei millään voi pitää vain teknisinä asioina sitten kun tässä edustaja marin mainitsi sellaisen asian että että olisimme jotenkin arvostelleet sitä minkälaisia lapsia syntyy sateenkaariperheissä tai minkälaisissa olosuhteissa ovatko he onnellisia tai onnettomia niin ainakaan minä en rohkene sanoa kenenkään perheestä yhtään mitään en edes kahdenkeskisissä keskusteluissa rohkene ruveta arvioimaan jonkun toisen perhe elämää tai muotoa se on jokaisen ihmisen yksityisasia miten hän perheensä järjestelee ja miten hänen lapsensa voi mutta sen voin sanoa että kun olen itse lastenkodin kasvatti ei ei isää ei äitiä ensimmäisen kuuden ja ja puolen vuoden aikana

isättömyyttä ja äidittömyyttä sitä vammaa on tässä sitten hoidettu koko elinikä itselleni se on aiheuttanut paljon isoja kysymyksiä joihin olen sitten erilaisten terapioiden ja psykiatrien kanssa keskustellessani löytänyt vastauksia minulle semmoinen ajatus että se että lapsella ei ole isää tai äitiä ei vaikuttaisi lapseen kyllä meillä lastenkodissa oli rakkautta ihan riittävästi sitä oli hyvin paljon siellä sattui hyvä lastenkoti mutta se isän ja äidin läsnäolon puute oli hankala yhtälö tätä asiaa ollaan perheessä vaimonkin kanssa työstetty kun on joitakin käyttäytymismalleja itselläni joita en ymmärrä joiden juuret sitten löytyvät sieltä että ei ole ollut tätä isän ja äidin mallia olisi jotenkin täysin neutraali joku semmoinen tila rakkauden olotila jossa ihmisen persoonaan vaikuttavat eri kehitysvaiheet jotenkin joissakin perheissä niitä ei olisi ja toisissa niitä on en usko sellaiseen kaiken kaikkiaan vielä sen verran asiantuntijakuulemisista tuolla lakivaliokunnassa että aivan niin kuin edustaja marin ja ja myös myös muut valiokunnan edustajat täällä sanoivat valiokunnan asiantuntijoista suurin osa eivät kaikki mutta suurin osa oli sitä mieltä että että tämä muutos ja nämä esitykset seuraavat hyvin sitä avioliittolain muutosta ja ovat siihen katsottuna tarpeellisia muutoksia mutta melkein heti sen jälkeen he siirtyivät näihin ongelmiin joita tässä lainsäädännössä ja esityksessä nyt on mutta vielä toistan sen että keskustelu on on ollut hyvää ja asiallista ymmärrän sen että nämä arvolataukset ovat tässä suuret ja itse kuulun kyllä näihin vanhan liiton miehiin pidän sitä miehen ja naisen välistä avioliittoa ainoana oikeana avioliittomuotona jos joku haluaa jonkun toisen parisuhdemuodon niin hänellä on siihen oikeus mutta lainsäädännöllisesti ei pitäisi luoda semmoisia puitteita joissa luodaan jo lapselle niitä kasvuedellytyksiä joilla hänellä ei ole isää ja

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

niitä eroavaisuuksia ainakin siinä että me kaikki toivomme osaksemme rakkautta ja huolenpitoa ja me olemme kaikki huolissamme perheistä ja lapsista siitä minä olen iloinen aihe on herkkä se on koskettavakin se menee monilla henkilökohtaisellekin tasolle itse haluan omalta osaltani antaa tukeni avioliittolain muutoksille keskustelussa esillä ollut normaali heteroperhe on käsitteenä hyvin häilyvä ydinperheen käsite on loppujen lopuksikin hyvin uusi maailmassa on aina ollut paljon monimuotoisia perheitä ja tilanteita on viitattu myös biologiaan jos tuntee yhtään luonnon monimuotoisuutta tietää että monet muutkin lajit muodostavat perheyhteisöjä ja jopa sukupuoltaan hyvin monimuotoisesti arvoisa rouva puhemies näin ollen rakkaus erilaiset perheyhteisöt elämän ja luonnon monimuotoisuus ovat maailman luonnollisimpia asioita kannatan hallituksen esitystä

arvoisa rouva puhemies rakkaus ja huolenpito ovat ilman muuta ensiarvoisia asioita niin lapsen kuin kuin aikuisen elämässä mutta niitä ei säädetä tällä lailla ylipäänsä lainsäädännön tai politiikan mahdollisuudet ikään kuin hallita rakkautta ovat aika heikot toki me voimme luoda niitä verkostoja joihin joihin sitten voivat ikään kuin pudota ne henkilöt jotka eivät eivät rakkautta saa lähimmiltään mutta korostan sitä että tällä lailla avioliittoa koskevalla lainsäädännöllä ei olla nyt ensisijaisesti ei ei synnyttämässä eikä kieltämässä rakkautta täällä edustaja marin

puhui ennen muuta tästä lain valmistelusta ja siihen kohdistuvasta arvostelusta mutta haluan tässä nyt muistuttaa siitä että kun tuota tasa arvoista avioliittolakia käsiteltiin niin lakivaliokunta itse silloin viime vaalikaudella kiinnitti huomiota siihen että ennen näin merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi sitten sanotaan että asia nousi esille valiokunnan asiantuntijakuulemisissa ja että lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapseen kohdistuvassa päätöksenteossa silti eduskunta silloin hyväksyi

arvoisa rouva puhemies edustaja marin poistui jo salista mutta olisin halunnut todella hänelle myös viestiä antaa että nämä liitännäislakimuutokset eivät todellakaan ole teknisiä ajattelen että jos joku väittää näitä teknisiksi niin niin ehkä silloin ei ole oikein ymmärtänyt avioliiton merkitystä ja sitä tarkoitusta mitä varten perin laitettu mutta arvoisa puhemies mitä enemmän luin hallituksen esitystä sitä enemmän ihmettelin kuinka ihmeessä tällaista sekavaa ja kaukana kansalaisten yhdenvertaisesta ja tasa arvoisesta kohtelusta olevaa esitystä yleensä tuodaan tähän saliin ollaan kuitenkin suomessa ja vuosi on kaksituhattakuusitoista ja lakivaliokunnan puheenjohtajan osalta ei voi kuin sanoa että otan osaa sen vuoksi että hän on joutunut esittelemään tällaisen hallituksen esityksen tässä salissa se ei millään muotoa täytä hyvän hallinnon ja valmistelun kriteereitä se on sekava ja sen lisäksi hallituksen esitys niin kuin minä sen ymmärrän sisältää suoranaisia virheitä ai kuinka virheitä jos luette tekstiä siinä hallituksen esityksen alussa kohdassa kahteen piste sanotaan tavoitteet tehdä lainsäädäntöön avioliittolain muutoksesta johtuvia johtuvia välttämättömiä muutoksia välttämättömiä muutoksia tähän hallituksen lakiesitykseen on sullottu sullottu yhteen ja samaan pakettiin eri asioita joista kaikki eivät todellakaan ole välttämättömiä kohdassa kolmen hallituksen esityksen vaikutuksista sanotaan yleistä avioliittolain muutoksen vaikutukset on arvioitu lain hyväksymisen yhteydessä eduskunnassa ei ole näin ei tehty silloin kun

hyväksyttiin viime kaudella tämä on täysi virhe pitäisi varmaan rehellisesti sanoa että se on suora valhe

ei tehty vaikka ykn yleissopimus lapsen oikeuksista sitä edellyttää ja vaikka myös tämä eduskunta lapsivaikutusten arviointia muissa asioissa vaatii miksi ei tehty olen kysynyt sitä monta kertaa mutta kukaan ei tähän mennessä ole antanut minulle siihen vastausta edelleen virheitä tässä esityksessä arvioidaan vain ne vaikutukset jotka liittyvät esityksessä ehdotettujen täydentävien säännösten toteuttamiseen näin ei edelleenkään ole toimittu esityksestä voidaan lukea joitakin rivejä siinä on kyllä kerrottu arviointina taloudellisista vaikutuksista ja vaikutuksista viranomaisten toimintaan mutta edelleenkään ei sanaakaan lapsivaikutuksista ja niiden arvioinnista eli tällaisena tämän eduskunnan edellyttämien linjausten mukaisesti tällä hallituksen esityksellä ei pitäisi olla mitään edellytyksiä mennä eteenpäin mielestäni jos tämä eduskunta ja kansanedustajat arvostavat omaa työtään ja toimintaansa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hylätä tämä hallituksen ehdotus rekisteröidystä parisuhteesta täällä on kirjoitettu noin yleisenä toteamuksena rekisteröidyn parisuhteen käsite luotiin aikanaan nimenomaan siksi että samaa sukupuolta oleville pareille haluttiin antaa pitkälti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin aviopareille näin oli ja näin on tarvittaessa käsitettä olisi voitu täydentää vaikka pari tai sopimusliitolla mutta ei avioliitto haluttiin alkaa määritellä aivan uudella tavalla avioliitto on aina ollut miehen ja naisen välinen instituutio jolla on paljon paljon laajempi ja merkittävämpi tarkoitus kuin vain ihmisten välisten kiintymyssuhteiden virallistaminen no sanottiin vakuutettiin etteivät avioliitto ja sen kehykset muka mitenkään muuttuisi mutta niin kuin olemme todistamassa tämän pidemmälle ajassa ei olla päästy kun voidaan todeta että aivan toisin on käymässä

solmitaan avioliittolain mukaan vihkimisellä tarvitaan todistajat todistajien läsnä ollessa annetaan lupaus tai vala ja sen jälkeen julistetaan aviopuolisoiksi mutta tämän hallituksen esityksen mukaan kaikki edellä mainitut elementit ollaan kyseenalaistamassa tosin osalta todistajat lupaus vihkiminen vaaditaan edelleen mutta esimerkiksi rekisteröidyssä parisuhteessa olevilta vaaditaan vain ilmoitus maistraattiin ja ilman sen kummempaa siirrytään avioliittoon kysynkin millä oikeudella jos ei mielletä sen kummemmaksi kuin klubiksi johon pääsee ilmoittautumalla niin miksi vähemmistöt todellisuudessa alun alkaen alkoivat ajaa muutosta eri väyliä avioliittoon onko se oikeudenmukaista onko se tasapuolista toteutuuko yhdenvertaisuus ei todellakaan toteudu eli edes nämä yhdenvertaisuusverukkeet joita meille on markkinoitu hallituksen esityksen eteenpäin viemiseksi eivät tässä toteudu eikä tässä vielä kaikki avioliittoon voi päästä myös aivan automaattisesti uskokaa tai älkää paitsi ilman vihkimistä todistajia lupausta tai valaa ja aviopuolisoiksi julistamista niin myös ilman ilmoitusta aivan automaattisesti ilman että edes ilmoitusta vaaditaan nimittäin jos henkilö on rekisteröidyssä parisuhteessa ja lähtee sukupuolenvaihdosprosessiin niin lainaan suoraa tekstiä hallituksen esityksestä sukupuolen vahvistamistilanteessa rekisteröity parisuhde muuttuu ilman eri toimenpidettä avioliitoksi ja muutos merkitään väestötietojärjestelmään siis paitsi avioliiton määritelmä niin myös vaatimukset siihen pääsemiseksi haluttiin muuttaa mutta nekin ja paukkuvat tilanteen mukaan riippuen siitä kuka ja minkälaisista lähtökohdista haluaa avioliittoon että se siitä arvokkaasti avioliitosta johon osalliseksi sekä homo että lesboparit halusivat päästä sukupuolenvaihdosprosessiin liittyen hallituksen esityksessä on mielenkiintoista myös että rekisteröidyssä parisuhteessa olevilta edellytyksenä on pidetty toisen osapuolen suostumusta sukupuolenvaihdosprosessiin lähtemisestä tätä ehdotetaan muutettavaksi niin että toinen osapuoli antaa suostumuksensa parisuhteen muuttamiseen avioliitoksi mutta jos henkilö on avioliitossa ei tarvittaisi edes toisen suostumusta lainkaan ehdotetaan jälleen suora lainaus tekstistä suomessa vuonna kaksituhattakuusitoista maistraatin on kuitenkin ilmoitettava avioliitossa olevan henkilön sukupuolen vahvistamisesta tämän aviopuolisolle näin varmistetaan se että tieto sukupuolen vahvistamisesta tulee aina myös aviopuolison tietoon tämä on siis hallituksen esityksen tekstiä eikä mistään vitsikirjasta vaikka näyttää siis lähinnä enemmänkin vitsikirjan tekstiltä mutta vakavasti paitsi että muutetaan väyliä avioliittoon siis kaukana yhdenvertaisesta niin avataan useita väyliä avioliittoon ei myöskään enää anneta arvoa avioliiton solmineiden henkilöiden erityisasemalle että juuri nämä kaksi henkilöä ovat vihkitilaisuudessa todistajien läsnä ollessa ollessa antaneet lupauksen vaan puolisolla on yksipuolisesti oikeus ilman toisen suostumusta vaihtaa sukupuoltaan ja näin ehdotuksessa myös avioliiton sisältä murennetaan avioliittoa matti voi muuttua maijaksi tai toisinpäin mutta mitäs siitä avioliittokäsite venyy ja paukkuu paljon ei ole alkuperäisestä jäljellä sukupuolenvaihdosprosessi on monimutkainen prosessi ja siinä on monenlaista paperia on täysin loogista ja monella tapaa sekä vaihdosprosessiin lähtevää että puolisoa ajatellen järkevää ja oikeudenmukaista että sukupuolenvaihdosprosessiin lähtevä ei ole avioliitossa eikä rekisteröidyssä parisuhteessa vaan solmii virallisen parisuhteen sitten sukupuolen vahvistamisen jälkeen

minulla on tekstiä tässä vielä vaikka kuinka paljon mutta huomaan että kello käy niin kuin sanoin jos tämän eduskunnan kansanedustajat arvostavat omaa työtään ja hyvää lainvalmistelua tasavertaisuuden oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden nimissä niin mielestäni ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hylätä tämä paketti ja miettiä uudelleen millä tavalla kaikille toimivia oikeudenmukaisia lakeja säädetään ja kaikkien ihmisoikeudet ja muut oikeudet tullaan toteuttamaan tässä maassa

puhemies minä en tule kannattamaan hallituksen esitystä vaikka olenkin hallituksessa viime kaudella tuli tämä sukupuolineutraali laki ja muistaakseni silloin kun kausi alkoi sitä ei kannattanut kuin pieni osa eduskunnasta mutta kun se propaganda käytiin sen kauden aikana tämä

laki meni läpi sen verran vellihousuja ollaan tässä salissa niin miehet kuin naisetkin ettei pysytä niissä kannoissa

vielä tästä lapsen oikeudesta siinä on kysymys lapsen oikeudesta jos ajatellaan kun nykypäivänä tulee näitä huostaanottoja paljon että kaksi miestä karvaista miestä hakee vain sieltä lapsen ja

siellä on lapsella tulevaisuus en voi en halua edes kuvitella tuommoista hommaa minä ymmärrän sitten jos nämä kaksi karvaista miestä saavat keskenään sen lapsen olkaa hyvä mutta lähteä hakemaan vielä sieltä ja kasvattaa sen mihin sitten kasvattaa en minä ymmärrä tämmöistä tämä on täysin luonnotonta hommaa sitten lainsäädännöllä sitä tuetaan täällä tämä hallituksen esitys

arvoisa rouva puhemies tämän keskustelun ja aiempienkin keskustelujen aikana ovat hyvin monipuolisesti tulleet esiin ne näkökulmat joita tähän avioliittolain muuttamiseen liittyy haluan vielä korostaa sitä että ne muutokset joita nyt käsitellään eivät todellakaan ole pelkästään teknisiä vaan näihin sisältyy hyvinkin syviä

ja muutoksia esimerkiksi uskonnonvapauslain suhteen mikä tulee vaikuttamaan ei pelkästään samaa sukupuolta olevien perheiden ja lasten tilanteeseen vaan kaikkiin perheisiin joissa joissa näitä valintoja joudutaan tekemään olen tyytyväinen siihen että täällä myös useammat hallituspuolueitten edustajat kertoneet äänestävänsä huomenna näitä lakeja vastaan ja tätä lakiesitystä vastaan iloitsen tästä rohkeudesta muistutan vielä siitä että tämä on arvokysymys ja perinteisesti eduskunnassa näissä esimerkiksi avioliittoa koskevissa arvokysymyksissä on todellakin tuo omantunnon vapaus vallinnut jokaisella on oikeus äänestää omien arvojensa ja omantuntonsa pohjalta riippumatta sitten siitä minkä kannan puolue on ottanut tähän haluan huomennakin rohkaista kaikkia

arvoisa rouva puhemies tämä käsittely avioliittolain muuttamisesta on sellainen asia joka minun mielestäni olisi pitänyt harkita paljon paljon tarkemmin omalta osaltani en voi olla tätä lakiesitystä tukemassa ja tulen sen mukaan huomenna äänestämään pari perustelua asialle ensinnäkin avioliitto on mielestäni yhteiskunnan perusrakenne solu johon kaiken tulee perustua se on vuosituhantinen perinne perustuu kristinuskon oppeihin ja minun mielestäni niiden asioiden heittäminen romukoppaan ei minun omalletunnolleni sovi ei sitten millään tässä ollaan tekemässä mielestäni sellaista virhettä että kuvitellaan olevamme arvoliberaaleja mutta oikeasti välillä tuntuu että onko niitä arvoja olemassakaan mutta en lähde ketään siitä sen enempää moittimaan joka toista mieltä tässä asiassa edustaa kunnioitan mielipiteen vapautta ja jokaisen ihmisen vapautta valita mitä nappia huomenna kuitenkin olen siitä murheellinen että nämä yhteiskunnan perusarvot heitetään tällä keinoin menemään minulle se ei sovi toivoisinkin että otettaisiin huomioon mitä edustajat päivi räsänen ja sari tanus tässä äsken omissa puheenvuoroissaan sanoivat lapsen aseman huomioimisesta suomessahan on ollut perinne vuosikymmeniä vuosisatoja sanotaan viime vuosisadan aikana kun suomi on ollut itsenäinen valtio täytämme suomen valtion tehtävänä on ollut aina asettua heikomman puolelle tukea sitä heikompaa ja hänen oikeudellista asemaansa ja lapsi tässä asiassa on juuri se heikoin astia suren sitä erittäin suuresti että tämä asia on jäänyt aivan olemattomalle huomiolle ja se arviointi siitä mikä on lapsen asema tässä tilanteessa on edelleen jäänyt tekemättä niin kuin oivallisesti edustaja sari tanus omassa puheenvuorossaan kuvasi siihen ei sen enempää sitä olisin minäkin odottanut mutta se nyt taitaa olla ikävä kyllä myöhäistä vielä kerran arvoisa rouva puhemies en voi hyväksyä tällaista lakia ja sitä että yhteiskunnan perusarvoja heitetään tällä keinoin keinoin menemään huomenna tästä äänestetään toivon vain että suomi selviää tulevista haasteista siitä ei kyllä hyvää seuraa minun mielestäni että vanhat perusarvot heitetään

arvoisa rouva puhemies tosiaan tässä edustaja tanuksen hyvin seikkaperäisessä kuvauksessa tuli erittäin hyvin esille se että itse asiassa tässä esityksessä on avioliiton arvon madaltaminen kysymyksessä ihan yhden asian tästä vain vielä nostan kun täällä itse tekstissä sanotaan näin myös ehdotettu ilmoitusmenettely on kannatettava koska se on paitsi osapuolten myös viranomaisten kannalta yksinkertainen ja vaivaton eikä se vaadi maistraateille lisävoimavaroja se että tässä yhteydessä mahdollistettaisiin vaihtoehdoksi rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi vihkimällä edellyttäisi sen sijaan maistraattien voimavarojen lisäämistä mitä valiokunta ei pidä valtiontalouden nykyisessä heikossa tilanteessa perusteltuna eli ikään kuin talouden prioriteetit nostetaan avioliiton yläpuolelle se kuvaa vain sitä mikä tämä henki on avioliitto no mikä ihmeen avioliitto mikä yhteiskunta tarvitsee avioliittoa no kyllä kaikki yhteiskunnat tarvitsevat avioliittoa pysyäkseen kasassa ja niin kuin tässä erittäin hyvin äskeinen puhuja totesi niin tällaista instituution murentamista ei pitäisi tapahtua

arvoisa rouva puhemies halusin vielä palata tähän puhujapönttöön nyt kun vihdoin pääsin tänne saliin vaikka olin jo alkuillasta niin kuin näihin asioihin liittyy useasti niitä kapuloita yritetään laittaa rattaisiin ymmärsin että täällä oli aiemmin käyty myös tavallaan näistä tulevista lakimuutosehdotuksista tai toiveista keskustelua halusin jatkaa muutaman sanan

sinänsähän tämän sukupuolenvaihdosprosessin eteenpäinviemisen sijaan näkisin että tulisi panostaa paljon paljon enemmän taustalla vaikuttavien usein hyvin syvältä ja kaukaa lapsuudesta kumpuavien traumojen tunnistamiseen ja niiden hoitoon sukupuolenvaihdoksia valitettavasti osittain käytetään muiden ongelmien tai vaivojen hoidoksi tästä on osoituksena monet jotka katuvat sukupuolenvaihdosta ja pyrkivät mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan sitä takaisin

sukupuolta vaihtaneet ovat odottaneet tasapainoa ja ja hyvinvointia sen jälkeen mutta sitä ei kuitenkaan löydy vaan monenlainen oireilu jatkuu tämän vuoksi haluaisin korostaa ja tuoda tässä vaiheessa esiin myös että erityisesti nuorten kohdalla heidän hyvinvointiaan ajatellen on erityisen tärkeää että löydetään todelliset syyt oireilulle ja tuntemuksille ja hoidetaan niitä eikä lähdetä syöksymään sukupuolenvaihdosprosessiin josta todellakaan monet eivät saa siltä odotettua apua haluaisin myös alleviivata kun tätä sukupuolineutraalia avioliittolakia ja ja nyt käsittelyssä olevia liitännäislakeja ja niiden toteutumista on pidetty ihmisoikeuskysymyksinä tätä on markkinoitu meille

tämä todellakaan ei ole mikään ihmisoikeuskysymys jos minulla on pieni firma ja minä haluaisin isoon firmaan osalliseksi niin sanoisinko minä että se on ihmisoikeuskysymys että minullakin on oikeus olla tuommoisessa tuommoisessa firmassa osakkaana niin edelleen monta esimerkkiä tässä voisi luetella mutta tämä ei ole ihmisoikeuskysymys jokaisella ihmisellä on ihmisoikeus jokaisella ihmisellä on oikeus tunteisiin jokaisella ihmisellä on oikeus rakkauteen ja kristittynä sanoisin vielä että jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus vielä paljon suurempaan ja syvempään rakkauteen kuin mitä tänä päivänä useimmilla on sanoisinkin että pitäisi panostaa ihmissuhteiden hyvinvointiin parempaan yhteisymmärrykseen ja niin edelleen silloin puhutaan ihmisoikeuksista ja hyvinvoinnista mutta nämä liitännäislait eivät todellakaan ole ihmisoikeuskysymys lapsen etu on puhuttu moneen kertaan ja on kuitenkin niin että lapsella on ja täytyisi säilyä ensisijaisesti oikeus mahdollisuus sekä isään että äitiin se on myös ykn yleissopimuksessa lapsen oikeuksista sanottu ja vahvasti alleviivattu tosiasia meillä kaikilla on puolet isältä ja puolet äidiltä riippumatta siitä kuka meitä on kasvattanut ja meillä kaikilla on ja meillä kaikilla on äiti riippumatta siitä onko isä tai äiti lähettyvillä ja jos lapsi on jo menettänyt omat vanhempansa ja edessä on adoptio niin toki on lapsen edun mukaista että hän pääsisi perheeseen jossa on hoitamassa ja kasvattamassa sekä mies eli adoptioisä ja nainen eli adoptioäiti onko jollakin sydäntä lapsia ja heidän hyvinvointiansa ajatellen kiistää tätä tosiasiaa ja siitäkin huolimatta että monilla on hyvä adoptioisä ja adoptioäiti monilla näistä adoptiolapsista on kuitenkin vahvaa kaipuuta etsiä omia juuria biologista äitiä ja biologista isää sen takia että

puolet he ovat saaneet omalta biologiselta isältään ja toisen puolen biologiselta äidiltään kaipuu on monilla niin vahvaa että vielä ikänaisina vielä vanhuudessa pyritään löytämään yhteyttä omaan biologiseen eli lakisääteisesti lapsia ensisijaisesti ajatellen ei ole oikein tehdä lapsen normitilaksi äidittömyyttä tai isättömyyttä toki moni ihminen voi olla hyvä kasvattaja moni ihminen voi olla hyvä huoltaja moni yhteisö ja moni ympäristö voi olla voi olla hyvänä huoltajana mutta se on täysin eri asia kuin se kun puhutaan omasta isästä ja äidistä ja lapsen ensisijaisesta mahdollisuudesta siihen sitten muutama sana vielä sanan ja uskonnonvapaudesta vaikka uskon että siitä on täällä varmaan jo puhuttu tosiasia on että avioliittolain hyväksymisen myötä suomessakin puhumattakaan mitä on on tapahtunut maailmalla sanan ja uskonnonvapaus on jo nyt kaventunut ja nimenomaan niin että perinteisiä arvoja kannattavia on jo nyt painostettu on jo nyt mustamaalattu meidän oikeuksiamme on pyritty rajoittamaan ja niitä pyritään rajoittamaan koko ajan vedoten ihmisoikeuksiin vedoten yhdenvertaisuuteen vedoten milloin mihinkin on tärkeää huomata että sanan ja tulisi säilyä ja sen pitää säilyä suomessa myös perinteisiä arvoja kannattavilla myös meillä jotka ajattelemme monista näistä lakimuutoksista ja liitännäislaeista ja niin edelleen toisella tavalla tulisi olla oikeus sanoa mielipiteemme myös meillä tulisi olla oikeus kasvattaa lapsemme

oikein ja parhaaksi lapsia ajatellen tästä sanan ja uskonnonvapauden rajoittumisesta minusta on itse asiassa ollut hämmentävää kuunnella muutamien kansanedustajien kommentteja kun he ovat sanoneet että eihän se mihinkään sellaiseen vaikuta että se on ihan uhkakuvien nostamista minusta ei tarvitse uhkakuvia nostaa kun kyselee ja kuuntelee suomalaisten kansalaisten puheita tai lukee heidän yhteydenottojaan puhumattakaan mitä on tapahtunut rapakon toisella puolella usassa missä ensimmäisenä tuli sukupuolineutraali avioliittolaki voimaan ja mitä on tapahtunut jo euroopassa joissakin maissa en tiedä onko se tietämättömyyttä että jotkut sanovat että ei vaikuttaisi sanan ja

onko se tietoista hämäämistä mutta se on maailmalla jo nyt vaikuttanut sanan ja uskonnonvapauteen se on vaikuttanut niin negatiivisesti myös täällä suomessa sen vuoksi minä toivoisin että tämän eduskunnan kansanedustajat pysähtyisivät rehellisesti miettimään mitä näissä liitännäislaeissa ollaan suomeen tuomassa mitä oltaisiin hyväksymässä ja toivoisin rohkeutta katsoa asioita rehellisesti ja katsoa rehellisesti sitä mitä meillä on käsillä nyt ja mitä tosiasiassa nämä muutokset suomessa vaikuttaisivat ja toivoisin rohkeutta äänestää huomenna myös sillä tavalla kuin oikeasti faktojen mukaan ja myös sisimpien tunteitten mukaan on oikein äänestää

arvoisa rouva puhemies tämänkin hallituksen esityksen osalta ollaan paljon keskusteltu ja mielipiteitä esitetty ja historia sitten aikanaan todistaa ja toteaa kenen puhetta olisi pitänyt kuunnella mutta tähän loppuun haluan vielä sen sanoa omalta osaltani että näiden suomen ja suomen kansan kannalta erittäin hyvien ja pitkien ja kestävien arvojen murentaminen näin nopealla aikataululla on tavallaan niin suuren luokan yhteiskuntakokeilu että me emme osaa sitä nähdä toki edustajat osaavat nähdä jos vähän historiaa selaavat taaksepäin miten erilaisia kansakuntia on tullut ja mennyt tässä maapallon historiassa monen kansakunnan kohtalo on ollut kyllä vaakalaudalla ja turmion kohdalla yleensä silloin kun niitä mutta koskaan aikaisemmin globaalissa maailmassa ei ole tällaiseen perusarvoon koskettu ei edes rooman rappion aikana eikä aikana yhteiskunnan taholta tultu määrittelemään millainen sen avioliiton pitää olla millä tavalla se pitää muuttaa arvoisa puhemies vielä tästä on

viime kädessä halutaan muuttaa tunteisiin vetoamalla ja mielikuvia piirtämällä useamman edustajan suusta perustuslakikysymyksiä ihmisoikeuskysymyksiä saati mitään muitakaan säädöksiä rikkovia toimenpiteitä korjaavaa lainsäädäntöä vaan tämä on pelkkä puhtaasti mielikuvakysymys aikuisten oikeuksien lisääminen heikentää lasten oikeuksia se on todellisuutta ja se tullaan näkemään hyvin nopeasti lopuksi haluan sanoa sen että suomi on sitoutunut ykn lasten oikeuksien sopimukseen jonka mukaan lapsella on oikeus säilyttää sukulaissuhde ja pitää yhteyttä vanhempiinsa tämän lainsäädännön myötä muutokset avioliittolakiin estävät lasta tapaamasta toista biologista vanhempaansa ja

vääristää lasten yhdenvertaisuutta ja on lasten kannalta epäreilu tämä on yhteiskuntakokeilu joka on sokea ja sen jäljet

arvoisa puhemies edustaja tanus toi äskeisessä puheenvuorossaan esille tähän avioliittolain muutokseen liittyvään lakiesitykseen sisältyviä väyliä jotka voivat voivat toimia oikoreitteinä avioliittoon ja ne seikat hämmentävät myös minua lisäksi lapsivaikutusten arviointiin ja lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin varmistamiseen olisi mielestäni pitänyt jo valmisteluvaiheessa käyttää huomattavasti enemmän resursseja nämä mainitut seikat ovat esimerkkejä siitä että kyseisiä lakimuutoksia olisi tullut tullut valmistella huomattavasti perusteellisemmin nyt ne valitettavasti näyttävät siltä että lakimuutokset halutaan ajaa läpi kiireessä arvoisa puhemies haluan tuoda esille kantani olen vuosituhansia vanhan perinteisen avioliittokäsityksen kannattaja omaan näkökulmaani ei ainakaan tietääkseni liity mitään uskonnollisia syitä mutta se on kuitenkin itselleni hyvin vahva arvovalinta olen myös huolestunut siitä että avioliiton sisältöä muutetaan ja sen arvostusta nakerretaan pala palalta näin ollen tulen huomenna äänestämään tätä hallituksen esitystä

arvoisa rouva puhemies

tarkastuskertomuksesta sekä sen yhteydessä nousi esille näitä uusia näkökantoja joita voisi ottaa huomioon tulevaisuudessa tämän vaalirahoituksen suhteen toki tätä vaalirahoitusasiaahan on viime kaudella jo hiottu ja siihen siihen ollaan muutoksia haettu ja läpinäkyvyyttä on haluttu lisää tämähän se keskeinen tarve näissä muutoksissa on ollut haluan kuitenkin palata siihen perjantain keskusteluun kun käytiin kovaa debattia siitä että sosialidemokraattien puolelta tuli vaatimusta sille että vaalirahoitukselle pitäisi asettaa joku katto sinänsä ajatus kuulostaa ihan hyvälle tavoitteelle mutta käytännössä se ei välttämättä paranna tätä vaaliehdokasasettelua juurikaan tällä hetkellähän jokainen ehdokas voi käyttää niin paljon rahaa vaaleihin kuin haluaa sekä myös kerätä määrätyin ehdoin rahaa oman kukkaron ulkopuolelta läpinäkyvyys on mielestäni a ja o ei niinkään se kuinka paljon sitä rahaa käytetään me tiedämme sen hyvin itse kukin että ei yksin rahalla eduskuntaan tule vaaleissa ehdokkaalla pitää olla myös jotain sanottavaa ehdokkaalla pitää olla luottamusta monta entistä kansanedustajaa jotka käyttivät kymmeniätuhansia euroja jäi valitsematta meillä viime vaaleissa erityisesti jos katsomme näitä vaalirahailmoituksia on useita useita ehdokkaita jotka käyttivät kymmeniätuhansia euroja moni yli viisikymmentätuhatta euroa tämä ei tarkoita sitä että rahalla eduskuntaan pääsee meillä täytyy olla myös uskottavuutta omassa viiteryhmässämme ja sitä ei ikävä kyllä ja onneksi rahalla osteta arvoisa puhemies se mitä muutoksia haluan itse tässä toistaa ja mitä toin viime vaalikautena esille on mielestäni tärkeää jos me haluamme lisätä avoimuutta niin meidän tulisi ehdottomasti tätä vaalirahoitusilmoitusvelvollisuutta laajentaa myös niiden ehdokkaiden kohdalle jotka eivät tule valituiksi eduskuntaan sitä voitaisiin laajentaa myös kuntavaaleissa niiden ehdokkaiden kohdalle jotka eivät tule valituiksi valtuustoon varsinkin jos samat ehdokkaat saavat luottamuspaikkoja kunnassa meillä on säädöksessä että vain ensimmäisenä varakansanedustajana joutuu tekemään sen vaalirahailmoituksen mutta meillä on paljon ehdokkaita jotka eivät pääse läpi ja silti saavat merkittäviä luottamuspaikkoja myös valtion päätöselimissä siinä mielessä en ymmärrä varsinkaan sitä epäjohdonmukaisuutta että kuntasektorilla jossa istutaan päättämässä kuntien kaavoista terveyskustannuksista ja monesta muusta asiasta lautakunnan puheenjohtajatkaan eivät ole velvollisia avaamaan vaalirahoitustaan mikäli he eivät istu valtuustossa tämä olisi avoimuuden kannalta hyvä uudistus jos me avaisimme kaiken sen rahalähteen meidän äänestäjillemme ja sitä kautta saisimme luottamusta tähän omaan työskentelyymme kansan keskuudessa enemmän

arvoisa rouva puhemies otan hiukan kantaa tähän

ja siihen läpinäkyvyyteen ehdottomasti kannatan sitä että tämä on läpinäkyvää mutta emme me kyllä samalla viivalla hyppää tuolla maaseudulla ja kaupungeissa ja niin edespäin otetaanpa esimerkki joku liiton herra tuolta ammattiliitosta lähtee pyrkimään eduskuntaan hänen vaalikampanjansa käytännössä maksetaan kaikki jos tavan jätkä lähtee tuolta niin kuin minä kaikki on tehtävä itse ja maksettava jos ei ole tunnettavuutta niin niitä tukijoita ei sinne löydy mutta niillä jotka näistä järjestöistä lähtevät pyrkimään se järjestö on takana ja maksaa viulut me olemme täysin eri viivalla heidän kanssaan ja siitä katosta minä jos jollakin on mynttiä taskussa laittaa satatuhatta euroa siihen niin laittakoon ei hän käytä toisten rahoja siihen mutta näiden jotka erittäin tarkasti täytyy tuoda täällä esille mitä on tehty nyt ne pimitetään

arvoisa rouva puhemies en malttanut olla ottamatta puheenvuoroa minusta edustaja niikko ihan teki tärkeän maininnan tuolla puhujapöntössä ottamalla esille sen että kuntien valtuustoihin varasijalle jääneet voisivat aivan hyvin olla myös velvoitettuja tekemään selvityksen vaalirahoituksestaan samaten myös eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi lähteneet kaikki voisivat olla velvoitettuja tekemään selvityksensä vaalirahoituksensa osalta koska itsekin olen ihan samaa asiaa pohtinut että jos varsinkin suurten puolueitten

jää vaikka toiselle varasijalle niin mikäänhän ei kerro sitä etteikö hän vaalikauden aikana esimerkiksi eurovaalien tai joittenkin muitten tapahtumien vuoksi sitten nousisikin eduskuntaan kesken kauden siinä mielessä pidän tätä nykyistä järjestelmää puutteellisena ja kyllähän se tämmöisen läpinäkyvyyden ja luotettavuuden kannalta olisi meidän kaikkien etu että se vaalirahoitus olisi niin läpinäkyvää kuin mahdollista tässä tapauksessa olen kyllä edustaja niikon kanssa samaa mieltä että että sitä voitaisiin laajentaa koskemaan huomattavasti laajempaa porukkaa kuin mitä se tällä hetkellä se koskee itse samat huomiot tehneenä ja toivon että tulevaisuudessa kaikkia eduskuntavaaliehdokkaita ja eurovaaliehdokkaita ja mitä nyt sitten onkaan kunnallisvaali ja sotevaaliehdokkaita tämä sitten koskisi että pitää tehdä vaalirahoitusilmoitus ei vapaaehtoisesti vaan nimenomaan pakko tehdä velvollisuus

sosialidemokraateista huomasi tämän asian tästähän viime kautena keskusteltiin että tämä avoimuus lisääntyisi ja ikävä kyllä tämä asia taisi unohtua silloin sen vai kenen laatikkoon tämä oli monen ministerin puheessa kyllä esillä mutta tässä uudistuksessa jäi huomioimatta mutta ainahan meillä on parantamisen varaa itse tähän edustaja hakkaraisen kommenttiin haluaisin myös lusikkani heittää soppaan koska tämä ammattijärjestöjen yleensä antama vaalituki ehdokkaalle on hyvä havainto ei se nyt varmaan mikään salaisuus ole että jotkut järjestöt tukevat omia ehdokkaitaan hyvinkin paljon sellaisella tavalla jota ei ilmoiteta vaalirahailmoituksessa kuten esimerkiksi antamalla aineellista apua ja antamalla myös tämmöistä työaikana tehtävää apua vaalityöhön ja ikävä kyllä on paljon semmoisia järjestöjä joissa rekrytoidaan yksi sun toinen työntekijä työajalla tekemään toisten vaalityötä

vaalitukea toisen hyväksi tällaiset niin kuin vaikka yritysten kautta tulevat ilmoitusavustukset tai

julkisuustila muistan että vielä vuonna kaksituhattayksitoista vaaleissa vantaalla oli näin että vantaan omistamia yhtiöitä osallistui joidenkin ehdokkaitten vaali ilmoitusten maksamiseen tätä ei ollut kyllä nyt viime vaaleissa enää siitä tehtiin kaupungissa päätös että tähän ei enää ryhdytä mutta kuinka paljon sitä vielä on muualla kunnissa esimerkiksi valtion yhtiöitten kautta lähipiireille no tässähän on varmaan tarkennusta tullut niin että tätä ei pitäisi tapahtua enää mutta mahdollista perata vähän pidemmälle elikkä mikäli me käytämme erityisesti veronmaksajan rahaa ehdokkaan vaalityöhön niin se tulisi tuoda selkeästi euroa myöten julkisuuteen kaikkein paras säädös kyllä olisi se että veronmaksajan rahaa ei saisi vaaleissa käyttää minkään muun antamana tai tukemana koska se ei ole kuitenkaan varmaan se paras mahdollinen äänestäjää ajatellen